päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja urpilainen
arvoisa puhemies elämme lapsiamme varten lastemme tulevaisuuden nimissä käydään monet keskustelut tässäkin talossa viikonloppuna kuulimme oulusta ja helsingistä synkkiä uutisia jotka pysäyttivät meidät kaikki nämä lapsiin kohdistuvat seksuaalirikosepäilyt ovat sanalla sanoen järkyttäviä seksuaalirikokset ovat aina syvästi tuomittavia erityisen vastenmielisiä ne ovat silloin kun ne kohdistuvat lapsiin kiitän hallitusta ja kaikkia eduskuntaryhmiä jotka tarttuivat sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän ehdotukseen katsoa yhdessä täällä eduskunnassa mitä

kitkemiseksi on tehtävissä vielä tällä vaalikaudella yhteinen viestimme oli vahva tyttöjen ja poikien on voitava kasvaa vapaina pelosta seksuaalista väkivaltaa ei hyväksytä tässä lasten suojelemisessa tarvitaan yhtenäisyyttä yli hallitus ja oppositiorajojen

miten te näette tämän tilanteen

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

suomessa internet on tuonut tähän tilanteeseen vielä aivan uudenlaisen haasteen on tärkeää että tällä viikolla kaikki eduskuntapuolueet sopivat että seksuaalirikoksien rangaistusten alarajoja nostetaan lakeja tiukennetaan ja että koko eduskunta tukee poliisin voimavarojen vahvistamista lapsiin kohdistuvien rikosten torjumisessa ja tutkimisessa olennaista on myös väkivallan uhriksi joutuneiden lasten hoito on ollut tilanteita joissa lapsiuhrit eivät saa erikoistunutta hoitoa tai tukea lastensuojelun asiantuntijat ovat arvioineet että tilanteessa tarvitaan sekä hoitosuosituksia lisärahoitusta arvoisa valtiovarainministeri nyt kun meillä on tällainen poikkeuksellisen laaja puoluerajat ylittävä tuki uusille toimenpiteille tuotteko eduskuntaan lisäbudjetin jossa jälkihoidon ja poliisin toimintaresurssit turvataan

mitä tulee poliisin resursseihin niin tämä hallitus on koko kautensa ajan lisännyt merkittävällä tavalla poliisin resursseja kun toimin sisäministerinä nostin päätökselläni tampereen poliisiammattikorkeakoulun sisäänottomäärän täyteen maksimiin neljäänsataan ja sitä on hallitus siellä pitänyt lisäksi olemme huolehtineet että joka ainut sieltä valmistuva poliisimies ja nainen on työllistetty tänä vuonna pääsemme siihen että poliisien määrä jopa

siihen että tämä sisäänottomäärä poliisiammattikorkeakouluun pidetään korkealla tasolla ja se johtaa nykyistä korkeampaan poliisien määrään mitä tulee lisätalousarvioon niin mielestäni nyt on oleellista nämä toimenpiteet joita me teemme itse asiassa antaaksemme kriisiapua oulun kaupungille niitä käydään yhdessä oulun kaupungin kanssa läpi mutta sitten kun hallitus valmistelee lisätoimenpiteitä valmistelu on aloitettu itse asiassa joulukuussa ennen oulun uusia tapahtumia niin jos näiden toimenpiteiden sisältö on senkaltainen että tarvitaan jo tänä vuonna lisää budjettimäärärahoja niin olemme valmiit tekemään lisätalousarvion

arvoisa puhemies haluan myös omasta puolestani kiittää sekä hallituspuolueita että tässä todella päästiin nopeasti eteenpäin koska tämä vaalikausi on lopussa ajatus tässä oli nimenomaan se että jos löydetään yhteinen vahva viesti yhteiset näkemykset niistä nopeista toimista joita voimme vielä tällä vaalikaudella tehdä niin sen vahvempaa viestiä hyvät kollegat tästä talosta ei voi ulos lähettää se viesti on että tämänkaltaiset teot joista olemme saaneet lukea ovat täysin tuomittavia ja täysin törkeitä ja niitä ei kerta kaikkiaan pidä hyväksyä täällä suomessa kuten ei tietenkään missään muuallakaan

eduskunnassa on nyt yhteinen tuki sille että jos hallitus lisäbudjetin haluaa tuoda eduskuntaan sille löytyy löytyy tukea sen lisäksi totesimme yhdessä että on tärkeää kiinnittää huomiota ennalta ehkäisyyn että ennalta ehkäistään ja ja tuetaan tuetaan tähän puuttumista olisinkin halunnut kysyä hallitukselta haluatteko tältä puolelta kertoa jotain esimerkiksi valmistelusta tai toimenpiteistä

kaksi ministeriä pyytänyt puheenvuoron ja myönnän heille molemmille tällä kertaa elikkä

pysäyttivät meidät kaikki osalle ehkä tuli yllätyksenä että tällainen ilmiö on suomessa mutta sisäministeriöön tämä valitettavasti ei yllätyksenä tullut vaan puhumme jo pidempiaikaisesta kysymyksestä seksuaalirikosten määrä on eittämättä kasvanut sille on tehty toimenpiteitä tämä hallitus on ollut aktiivinen eri tavoin niiden lähtökohtien vähentämiseksi joista seksuaalirikoksia erityisesti syntyy ja nyt vielä lisää tyytyväisiä että eduskunta on myös pysähtynyt tämän äärelle ja löydämme laajan laajan tuen todella niille hallituksen esityksille jotka olemme syksyllä tänne saattaneet ja täsmätoimenpiteille joita teemme tietysti ministeriöiden sisällä parhaillaan mutta myöskin voidaan tarvita lisätalousarviota siten kuin valtiovarainministeri totesi aivan erityisesti oleellista on se että kun siellä netissä houkutellaan meidän nuoria toisin kuin meitä vielä kaksikymmentä vuotta sitten niin sinne pitää päästä väliin nettipoliisitoiminnassa on tehokkaita konsepteja ja siihen tulemme lisärahoitusta sisäministeriön osalta hakemaan lisäksi tiedonvaihto on aivan oleellinen lastensuojelussa ei voi kuusi kuukautta maata tieto siitä että on todennäköisesti hyväksikäyttötilanne sen täytyy

arvoisa puhemies meidän aikuisten erityinen tehtävä ja vastuu on suojella lasta ja lapsuutta ja sen keskeinen osa alue on lapsen koskemattomuus esillä on on ollut voimakkaasti tapaus joka on liittynyt ouluun vahvimmin mutta myös helsinkiin mutta kun taustalla on myös netissä tapahtuvaa lähestymistä ja siitä seuraavaa aina rikosnimikkeisiin vahvasti johtavaa lapsen seksuaaliseen koskemattomuuteen kajoamista on hyvä muistaa että ei tunne kuntarajoja eikä välttämättä edes maamme rajoja mitä tulee palvelujärjestelmään on katsottava koteihin ja tuettava vanhempia uskon että jo tämä laaja yhteiskunnallinen keskustelu ja toimet ovat herättäneet myös suomalaisissa kodeissa tämän vakavan asian äärelle iloitsen ja olen kiitollinen siitä monien arvostamiemme suomalaisten järjestöjen tekemästä työstä tämän asian äärellä ja juuri parhaillaan hallituksessa käsitellään kokonaisuutta joka liittyy järjestöjen tukemiseen tulevana vuonna ja käymme läpi ne tahot jotka tukevat sekä seksuaalikasvatustyötä että maahanmuuttajatyötä niin että tämä olisi paremmin hallussa
arvoisat edustajat koska tästä aiheesta on tulossa useampikin kysymys käytetään tähän nyt reippaasti aikaa ehkä tuommoinen neljäkymmentä minuuttia tarvittaessa vähän enemmänkin nyt

nämä olevat lakihankkeet ovat ihan oikeansuuntaisia mutta riittämättömiä ja valitettavasti rankasti myöhässä tänään julkaistiin kysely jonka mukaan yhdeksänkymmentäyksi prosenttia kansasta haluaa karkottaa ulkomaalaiset seksuaalirikolliset kuusikymmentäkahdeksan prosenttia pitää suomea nykyään turvattomampana tytöille ja naisille turvapaikanhakijoiden takia siis kuusikymmentäkahdeksan prosenttia helsingissä peräti yli puolet seksuaalirikoksista on ulkomaalaisten tekemiä tänään luettua nämä tilastot jotka ovat aivan järkyttävää luettavaa korjataan vain tiukentamalla maahanmuuttopolitiikkaa mitä teillä ei ole ollut riittävästi halua tehdä olen tänään lähettänyt kutsun oppositiolle välikysymyksen tekemisestä sisäisestä turvallisuudesta ja toivon että vastaatte myöntävästi kutsuuni mutta hallitukselta kysyn aiotteko te viimein ottaa vähintään laittomasti maassa olevat ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet säilöön suomalaisten turvallisuuden takaamiseksi

arvoisa puhemies edustaja meren mukaan hallitus on ollut hidas hallitus joka perussuomalaisten mukana ollessa neuvotteli turvapaikkapoliittisen ohjelman sai kesästä kaksituhattaviisitoista lähtien vuodessa voimaan seitsemän lakimuutosta joilla turvapaikkajärjestelmää tiukennettiin ja hallitsematon maahanmuutto suomeen tyrehtyi seitsemän lakia tuli voimaan vuodessa siis syksyllä kaksituhattakuusitoista voimaan tämän jälkeen on tehty toinen mokoma pelkästään lakeja kahdeksankymmentä toimenpidettä ja kuten meri viittasi vuoden alussa onneksi voimaan tuli kiitos eduskunnalle että syksyllä käsittelitte nopeasti karkotuksia oleskeluluvan perumisen mahdollistava laki jolla nimenomaan törkeisiin rikoksiin syyllistyneitä voidaan karkottaa

käännämme kiviä siinä miten voimme hallita tilannetta entistä paremmin ja sen osalta myös kysymys siitä että vaarantavien henkilöiden säilöönotto ja kiinniottoperusteita tarkennetaan on meidän pöydällämme

elikkä sanoitte tuossa lopussa että teillä on jotain jo pöydällä että tiukennatte näitä onko sieltä tulossa nyt selkeästi ohjeistusta ja säädöksiä siitä että laittomasti maassa olevia ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita otetaan säilöön tähän haluan selkeän vastauksen puhuitte aika laajasti muusta ja mitä tulee tulee tähän turvapaikkapoliittiseen ohjelmaan niin nimenomaan se eteni aika hyvään malliin silloin kun perussuomalaiset olivat hallituksessa mutta meidäthän heitettiin ulos koska me vaadimme sen loppuunsaattamista jos te hyvin muistatte tämän asian että pysytään kuitenkin faktoissa te puhutte perustuslaista ja oikeudenmukaisuudesta

arvoisa puhemies kyllä tulee säilöönoton ja kiinnioton säännösten tarkennuksia joilla pystytään puuttumaan paremmin ongelmaan kysyn kyllä täällä myös onko joku eri mieltä siis jos kaikki kielteisen päätöksen saaneet otettaisiin säilöön kaksisataa euroa päivä kymmenentuhatta henkilöä tällä hetkellä suunnilleen se olisi kolmesataakuusikymmentäviisi miljoonaa euroa vuodessa jos tällä rahalla voisin estää seksuaalirikoksia tekisin sitä huomattavasti tehokkaammin kuin ottamalla säilöön henkilöitä joista yli yhdeksänkymmentä prosenttia ei ole vaara suomalaisille tytöille lapsille aikuisille ja mitä tulee oikeudenmukaisuuteen niin meidän tulee aidosti tehdä toimia jotka kohdistuvat erityisesti ulkomaalaisiin koska meillä on tietty segmentti ulkomaalaisia jotka ovat täällä ilman oleskelulupaa tai syyllistyvät rikoksiin heistä pitää päästä eroon tässä on yhteinen tahtotila ja niitä toimia viedään eteenpäin ja on viety tähänkin asti mutta samalla olisi väärin leimata tuhannet ulkomaalaiset ihonvärin perusteella ikään kuin päästä heistä eroon vaikka he toimivat täysin moitteettomasti ja ovat osaltaan myös tämän tragedian minä puhuin tässä kohtaa oikeudenmukaisuudesta joka sisältyy perustuslakiimme mutta ilmeisesti teillä on eri käsitys asiasta

herra puhemies ilmeisesti aina pitää palata kuin koira oksennukselle samaan kysymykseen mutta palataan kun kerta palata pitää kesärannassa kesällä kaksituhattaseitsemäntoista ainoa vaatimus perussuomalaisten puolelta jussi halla aholta oli että ulkoministeri soini pitää vaihtaa ulkoministeri terhoksi mitään muita vaatimuksia kaikki ohjelmat hyväksyttiin hallitusohjelma kaikki mutta varsinainen kysymys arvoisa puhemies on totta että iltalehden selvityksen mukaan yhdeksänkymmentäyksi prosenttia suomalaisista haluaisi karkottaa ulkomaalaiset seksuaalirikolliset sisäministeri mykkänen olette sinänsä aivan oikein sanoneet viime joulukuussa että tekin haluaisitte tämän saman asian tapahtuvan karkottaa ulkomaiset seksuaalirikolliset mutta tiedämme valitettavasti että usein tämä ei käytännössä ole mahdollista tiettyihin maihin siksi yhtenä syynä siniset esittävät listaa toimenpide esityksistä joilla näihin asioihin voitaisiin puuttua esimerkiksi näistä oulun rikoksista epäillyistä jos heidät tuomitaan moniakaan ei näistä syistä johtuen pystytä näihin maihin karkottamaan haluaisitteko muuttaa oletteko valmis muuttamaan järjestelmän sellaiseksi että palauttaminen on myös käytännössä mahdollista sillä tärkeintä on kansan turvallisuus

arvoisa puhemies nyt vuodenvaihteen jälkeen rikoksista joista voidaan tuomita yli vuoden rangaistus joihin nämä törkeät lapsien hyväksikäytöt kuuluvat voidaan oleskelulupa purkaa ja nopeutetussa menettelyssä karkottaa ilman hallintotuomioistuimen lainvoimaisuuspäätöksen odottamistakin se on erittäin voimakas tavallaan tuomio suomelta kansakuntana tälle ilmiölle ja ja niin pitkälle kuin oikeusvaltio voi tässä venyä useammin haaste on se että ne vastaanottavat maat eivät välttämättä ole tästä samaa mieltä tämä on tietysti asia jota myös yhdessä edistämme että kaikilla maailman mailla on kansainvälisen oikeuden mukaan velvollisuus ottaa omat kansalaisensa takaisin jos heillä ei ole laillista oikeutta oleskella siellä missä he ovat ja se kohdemaa on heitä kotimaahansa palauttamassa mutta kuten tiedämme tässä meillä on haasteita useiden meidän kannalta tärkeiden turvapaikan hakumaiden osalta

ärade talman rkp on puhunut pitkään näistä seksuaalirikoksista ja niitten ehkäisemisestä mikaela nylander teki vuonna kaksituhattaviisi lakialoitteen joka keskittyi keskittyi tähän grooming ilmiöön tänä päivänä edelleenkin suuri osa seksuaalirikoksista jää ilmoittamatta ilmoituskynnyksen täytyy olla matalampi kuin tänään rikoksen uhrit tarvitsevat apua ja tukea rikosilmoituksen tekemiseen puhumattakaan henkisestä tuesta

me rkpssa kannustamme hallitusta lisäämään rahoitusta esimerkiksi nuorisotyöhön ja internetissä toimivalle poliisille jotka ovat läsnä niillä foorumeilla missä nuoretkin ovat arvoisa ministeri mykkänen millaisia lisäpanostuksia hallitus tulee tekemään ennalta ehkäisevään toimintaan
arvoisa puhemies kiitos edustajalle hyvästä kysymyksestä johon jo aikaisemmin totesin että nimenomaan tämä internetissä tapahtuva houkuttelu rikolliseen toimintaan lasten hyväksikäyttöön on sellainen erityinen alue johon luonnollisesti meillä ei ole vuosikymmenten perinteitä kun koko toimintakenttä ei ole ollut olemassa siihen meidän täytyy satsata lisää se monestako miljoonasta puhumme on vielä valmistelun alla ja luonnollisesti sitten lisätalousarvioneuvotteluissa jos sellaisiin päädytään

me tarvitsemme tähän lisää resursseja tämän vuoden alusta olemme lisänneet lähiöpoliisitoiminnan resursseja mutta tarvitsemme siihen pidemmän ajan näkyvyyttä toivottavasti tämä tahtotila nyt välittyy myös siihen että voimme suunnitella paremmin mielin myös tulevia vuosia näiden toimintojen vahvistamiseksi
vielä viides tästä aiheesta pyydetty kysymys edustaja päivi räsänen
arvoisa puhemies ykn tutkimuksen mukaan useimmat arabimiehet eivät usko että tasa arvo sopii heidän omaan kulttuuriinsa siksi erityisen kriittistä on heti aluksi opettaa turvapaikanhakijoille suomalaisen yhteiskunnan pelisäännöt ja oletteko te ministeri mykkänen tietoinen siitä että vastaanottokeskuksissa yhteiskuntakursseihin joita kyllä järjestetään osallistumista ei tilastoida eikä seurata ja että käytännössä vastaanottorahaa voidaan kyllä vähentää kahdellakymmenellä prosentilla jos näihin kursseihin ei osallistu mutta tätäkään sanktiota ei yleensä ainakaan täysimääräisesti käytetä ja usein vielä järjestyshäiriöiden pelossa

arvoisa puhemies vastaanottoraha on jo sinänsä vastikkeellinen me olemme asettaneet velvoitteen kaikille yli kuusitoista vuotiaille vastaanottokeskusten asukkaille suorittaa suomalaisen yhteiskunnan peruskurssi jossa käsitellään myös omina kokonaisuuksina tasa arvoa ja seksuaalioikeuksia ja yhdenvertaisuutta nyt vielä marraskuussa on lähetetty uudet yhdenvertaisuutta ja tasa arvoa koskevat materiaalit vastaanottokeskuksiin ja on tehty joulukuussa uusi videosarjakin mitä tulee turvapaikan kriteereihin kuten edustaja räsänen varmasti hyvin tietää turvapaikka anomukset käsitellään henkilökohtaisen vainon ja kidutuksen uhan kautta täyttyykö se kriteeri ja jos toissijainen suojelu tulee kyseeseen onko kotimaa niin vaarallinen että sinne ei voida ketään ihmisyksilöä takaisin lähettää ja tähän kysymykseen meillä ei perustuslain palautuskiellon puitteissa ole mahdollisuutta liittää kurssinsuoritusvaatimusta mutta vastaanottoraha on vastikkeellinen ja olen samaa mieltä edustajan kanssa siitä että olemme nyt jo kirjanneet yhdeksi toimenpiteeksi sen selkeyttämisen että jokainen vastaanottokeskus pitää kiinni tästä velvollisuudesta ja että myöskin sitä vastaanottorahan aktiivimallia pannaan toimeen

nämä oulun kammottavat rikosepäilyt ovat järkyttäneet koko suomen ja meidän ensisijainen vastuumme päättäjinä suomen kansalle tässä tilanteessa on yhdessä ja asiallisesti pohtia aidosti vaikuttavia ja toteuttamiskelpoisia keinoja joilla me voimme nykyistä paremmin estää lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa ja seksuaalirikoksia sekä parantaa uhrien tukipalveluita koko maassa arvoisa puhemies kansalaisjärjestöt ovat jo vuosia varoittaneet lapsiin kohdistuvasta houkuttelusta verkossa lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin onkin laitonta jo nykylain mukaan kuitenkaan tätä rikoslain pykälää ei sovelleta kovin usein ja asiantuntijat epäilevät epäilevät sen johtuvan siitä että verkossa tapahtuvasta houkuttelemisesta liian harvoin edelleen tehdä rikosilmoituksia poliisille kysyn siksi asianomaiselta ministeriltä miten hallitus aikoo panostaa siihen että ilmoittamiskynnys tämänkaltaisista tapahtumista ja verkossa tapahtuvasta houkuttelemisesta

arvoisa puhemies erittäin hyvä ja tärkeä kysymys luulen että tietyissä tapauksissa yksinkertaisesti teini ikäiset lapset eivät välttämättä poliisille ensimmäisenä mene puhumaan aivan oleellista on esimerkiksi someturva fi palvelu joka on vapaaehtoisten oikeustieteilijöiden ja psykologien perustama palvelu antaa yhden foorumin netissä lähestyä

tietysti raskaan työnsä yhteydessä voimaannutetaan myös siihen että he pystyvät myös tarttumaan nuorten kertomiin ja antamaan nuorille tilaa sama koskee lastensuojelua ja nuorisotyöntekijöitä usein uhrien kohdalla on kysymys tilanteesta jossa ollaan monien viranomaistenkin kanssa tekemisissä ja siinä on juuri tämä että tiedetään nuorisotyössä lastensuojelussa tai sosiaalityössä että nämä ovat oleellisia asioita ja niistä täytyy heti kertoa viesti eteenpäin ja kannustaa nuorta kertomaan sanoisinko että uskon että yksi puoli tätä ilmiötä mikä on edessämme ja joka on suuri tragedia ja pöyristyttävä tilanne on se että nyt tällä viikolla

arvoisa puhemies täällä puhutaan nyt vakavista seksuaalirikoksista joilla hyvin usein on pitkäaikaiset vaikutukset ja sekin on sanottava että maahanmuuttajien osuus näistä rikoksista valitettavasti on merkittävä jokainen tapaus on liikaa näin ei voi jatkua tähän on saatava muutos haluan minäkin kiittää että tässä talossa löytyi poikkeuksellinen ja nopea yhteistyö että tämä talo tekee sen mitä on tehtävissä jotta näitä rikoksia torjutaan rangaistuksia kovennetaan poliisille annetaan entistä paremmat työkalut torjua näitä rikoksia ja karkottaminenkin helpottuu tällaisia rikollisia tällaisia rikollisia me emme maahamme kaipaa arvoisa puhemies yksi kulma tästä keskustelusta vielä on puuttunut ja kysyn ministeri saarikolta tavallisen perheenisän tai äidin tai isovanhemman näkökulmaa moni heistä on huolissaan tästä tilanteesta mitä he voivat tehdä mitä heidän pitäisi tästä

arvoisa puhemies uskon että meille vanhemmille voi muodostua yllättäväksikin kysymykseksi se miten iso kuilu sen saman internetin käytössä eri sukupolvilla on ja että ilmiöt ja kanavat joissa toimimme ovat kovin toisen näköisiä kuin alaikäisten kanavat tältä osin viranomaiset ovat tuottaneet erinomaista tietoa sekä sosiaali ja terveysministeriön alaiset että opetusministeriön alaiset viranomaiset nettiin myös aikuisille informaatiota siitä mihin voi ottaa yhteyttä ja mikä on sopiva tapa ottaa asiat esille ja puheeksi omien lasten kanssa on myös helppo yhtyä sisäministeri mykkäsen arvioon siitä että jos nuoren näkökulmasta luontevin kohde kertoa kohtaamastaan seksuaalisesta häirinnästä tai houkuttelusta ei ole omat vanhemmat on tärkeää että myös palveluyhteiskuntamme nuorisotyö koulut harrastukset ja muut palvelut aina tietysti viranomaisiin asti ovat tuolloin

puhemies jokainen seksuaalirikos on liikaa ja nämä kriminaalipolitiikan tiukennukset ovat täysin perusteltuja oikeusministeri häkkänenhän on meille lakivaliokuntaan jo aikaisemmin tuonut näitä tiukennuksia itse kun olen tavannut ehkä satoja seksuaalirikosten uhreja poliisin väkivaltarikosyksikössä on entistä enemmän alkanut mietityttää tässä vuosikymmenen saatossa jo viisitoista vuotta sitten että miten näitä voitaisiin ehkäistä täällä on ollut hyviä keinoja ja tämmöinen nettipoliisi on erittäin hyvä sellainen pitää olla poliisin pitää partioida netissä ihan samalla tavalla kuin nuorten keskuudessa kadulla mutta sitten on haasteena tämmöinen niin sanottu paljastava tutkinta jota olin mukana käynnistämässä yli kymmenen vuotta sitten siitä saatiin loistavia tuloksia tutkijat paljastivat tämmöisiä pedofiilirinkejä verkossa tutkijat pystyivät pystyivät estämään rikoksia nyt poliisikoulutushan toimii täysillä kiitos valtiovarainministeri orpo poliiseja me emme kovin nopeasti saa lisää me tarvitsemme tätä paljastavaa tutkintaa kun se on nyt tällä hetkellä aika lailla tukossa kun uusia juttuja tulee niin mitä mahdollisuuksia olisi palkata esimerkiksi tutkintasihteereitä avustamaan tutkintaa tämmöisiä nörttejä jotka hallitsevat some maailman ja myös vartijoita jotta voitaisiin poliiseja siirtää sinne poliisitehtäviin olisiko tämä mahdollista tehdä nopealla aikataululla

voidaan palkata tutkintasihteereitä siviilipuolelle miten voidaan toisaalta vapauttaa poliisikoulutettuja henkilöitä palkkaamalla lisää esimerkiksi poliisivartijoita miten voidaan kenties tehdä tarjous osalle eläköityvistä poliiseista muutaman vuoden jatkosta varsinkin kokeneille tutkijoille joita todellakin näihin vaikeisiin ja usein varsin kuormittaviin seksuaalirikostutkintatapauksiin tai paljastavaan tutkintaan tarvitaan siinä ei ihan kuka tahansa saa tulosta aikaan eikä jaksa jaksa näiden tavattoman traagisten asioiden parissa työskennellä tehokkaasti mutta aivan oikein juuri nämä toimenpiteet ovat tarpeen koska lyhyellä aikavälillä vaikka meillä onneksi kiitos tämän hallituksen ja valtiovarainministerin on nyt pitkästä aikaa satakunta poliisia enemmän kuin edellisenä vuonna me olemme pysäyttäneet poliisien määrän laskun ja kääntäneet sen hieman nousuun äkkinäistä hypähdystä poliisihenkilöiden määrässä ei toki voi tehdä koska heidän koulutuksensa tapahtuu sillä tietyllä kurssikoolla joka on olemassa

arvoisa puhemies monia suomalaisia ovat järkyttäneet paitsi kammottavat tuoreet seksuaalirikokset myös se että havahtumista näiden rikosten tehokkaaseen torjuntaan naisten tyttöjen ja lasten oikeuksiin näyttää tapahtuvan toden teolla vasta nyt viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana kuitenkin arvioiden mukaan raiskattu kaksisataatuhatta viiva kolmesataatuhatta ihmistä myös lapsia kysyn hallitukselta oletteko tässä yhteydessä pohtineet sitä miten lasten naisten tyttöjen asemaan ja oikeuksiin suhtautumista tässä yhteiskunnassa vielä pitää parantaa ja muuttaa jotta kaikki tässä yhteiskunnassa asuvat ja oleskelevat sen ymmärtävät oululaiset ja muutkin suomalaiset kyllä tietävät mitä pitää tehdä lastensuojelussa poliisin toiminnassa seksuaalirikosten torjunnassa ja vastaanottokeskuksissa mutta se vaatii resursseja oletteko antamassa resursseja nopeasti kaikkiin tarvittaviin

arvoisa puhemies minusta ei ole ihan oikeudenmukaista väittää että suomessa nyt havahduttaisiin tähän ilmiöön on oikein ja ehdottoman välttämätöntä että me käymme tästä laajamittaista yhteiskunnallista keskustelua hallituksen puolelta on kerrottu lakiesityksistä jotka liittyvät sekä seksuaalirangaistuksiin että toisaalta maahanmuuttajiin mutta mitä tulee esimerkiksi juuri mainitsemaanne tyttöjen ja naisten asemaan tai vaikkapa raiskauksen uhreihin suomi hyväksyi istanbulin sopimuksen naisiin sopimuksen muutama vuosi sitten ja se on johtanut erittäin moniin toimenpiteisiin mainitsen niistä vain muutaman nollalinja puhelinpalvelu joka on ollut valitettavan suosittu jonne väkivallan uhri voi ottaa yhteyttä nimettömänä seri keskukset seksuaalisen rikoksen uhriksi joutuneiden keskukset joista nyt keskustelemme voisimmeko laajentaa niiden toimintaa koskemaan myös alle kuusitoista vuotiaita ja voisiko siten myös lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten parempi hoito olla koordinoitua yliopistosairaaloidemme tasolla tästä on myös erinomaisia toimintamalleja olemassa

se ei suoranaisesti pidä paikkaansa että seksuaalirikosten torjuntaan tai naisten tyttöjen oikeuksiin olisi herätty jotenkin oulun tapausten jälkeen tämä hallitus on vienyt eteenpäin rangaistusten kiristysten ohjelman joka on tuotu eduskuntaan jo syksyllä lakivaliokunnassa on käsittelyssä muun muassa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten kiristysten paketti jolle nyt myös oppositiopuolueet ilmoittivat tukensa tällä viikolla kiitos siitä samalla myös oikeusministeriössä on itse asiassa jo vuoden ajan valmisteltu raiskaus ja hyväksikäyttösääntelyn kokonaisuudistusta jonka julkaisin toissa päivänä että suostumusperusteisuutta tullaan vahvistamaan raiskauslainsäädännössä ja samoin hyväksikäyttörikokset lapsiin kohdistuvat sukupuoliyhteydet muutetaan raiskausrikosten piiriin tämä on ohjeistus sille perusteelliselle lainvalmistelutyölle joka tulee tehdä huolella ilman kiihkoa jotta vaikutukset ovat juuri senmukaisia kuin tämä sali haluaa
lisäkysymys edustaja väyrynen
ensin lausun syvän paheksumiseni siitä että tähtiliikkeen eduskuntaryhmää ei kutsuttu viime tiistain neuvotteluun ehkä meidän mielipiteitämme ei haluttu kuulla tosiasiahan on se että näiden viimeaikaisten kauheitten tapahtumien keskeinen syy on ääriliberaali maahanmuuttopolitiikka mitä meillä on harjoitettu erityisesti syksyllä kaksituhattaviisitoista jolloin vaatimuksista huolimatta rajavalvontaa ei palautettu

arvoisa herra puhemies hyvä että tämä vuoden viisitoista kysymyskin nousi tässä esille kun koko eurooppa jäi yllätetyksi tämän turvapaikanhakuvyöryn alle joka kohdistui sitten myöskin suomeen niin me toimimme silloin hyvinkin määrätietoisesti ja käytännössä kaikki suomen ulkorajat euroopan unionin ulkoraja venäjälle piti tukkia siinä oli omat hankaluutensa siihen löytyi ratkaisu laivareitit lentoliikenne saatiin käytännössä tukittua niin että turvapaikanhakua näistä ei tullut mutta meillä oli euroopan unionin sisäraja ruotsin kanssa silloin selvitettiin asiaa hyvin tarkasti hallituksen piirissä sekä viranomaisilta rajavartiolaitokselta että oikeusoppineilta kävin silloisena sisäministerinä hallintovaliokunnassa ulkoasiainvaliokunnassa eduskunnan suuressa salissa keskustelemassa ja yhteinen selkeä näkemys ja tulkinta oli siitä että rikkomatta suomen tekemiä kansainvälisiä sopimuksia tai rikkomatta omaa lakiamme me emme voi pysäyttää turvapaikanhakijoita rajalle olla ottamatta heidän turvapaikkahakemustaan siihen ei olisi sisärajatarkastus tehnyt muutosta he olisivat voineet hakea turvapaikkaa joka tapauksessa
lisäkysymys edustaja kiljunen
arvoisa puhemies me emme voi hyväksyä kenenkään ihmisen tekemää raiskausta emmekä seksuaalista hyväksikäyttöä erityisen tuomittavaa se on kun seksuaalinen hyväksikäyttö kohdistuu lapseen tai nuoreen nämä viimeaikaiset järkyttävät tapahtumat ovat käynnistäneet voimakkaan keskustelun seksuaaliväkivallasta mielestäni meidän tulee nyt kuitenkin keskustella erittäin vahvasti seksuaalinen väkivalta pystytään ehkäisemään ja estämään asia on erittäin vaikea ja siitä on osattava puhua ja keskustella oikein jotta emme aiheuta lisää ahdistusta tai pelkoa vaan lisäämme turvallisuutta ja asiallista tietoa tämä tieto on tärkeä myös vanhemmille tämä me lisäämme osaamista kouluihin nuorisotyöhön järjestöihin ja siellä toimiviin aikuisiin arvoisa puhemies kysyisinkin ministeri grahn laasoselta mitä toimenpiteitä opetus ja kulttuuriministeriö on tehnyt asian hyväksi

arvoisa puhemies maanantaina eli heti viikonlopun tapahtumien jälkeen opetushallitus asiantuntijavirastona kokosi kouluille materiaalia ja aineistoa kahdesta näkökulmasta sen työn tueksi että meidän ammattitaitoiset opettajat pystyvät olemaan nuorten tukena on toimitettu jo aiemmin aineistoa ja sitä on nyt uudelleen koottu seksuaalisen väkivallan häirinnän tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi ja toinen näkökulma on sitten sosiaalisen median turvallisuustaitojen opettaminen ja kasvattaminen siinä niistä on meillä vahvat kirjaukset jo voimassa olevissa opetussuunnitelmissa ja olemme toimittaneet opetushallituksen kautta kouluille myöskin lisäaineistoa tähän koulu on turvallinen ympäristö siellä luotettavat aikuiset ovat nuorten tukena ja kodit niin ikään ovat tärkeitä tässä työssä myöskin valmistelemme parhaillaan omalta osaltamme

arvoisa puhemies teimme yhdessä edustaja heinosen kanssa viime vaalikaudella aloitteen jonka allekirjoitti yli sata kansanedustajaa muun muassa kaikki keskustan silloiset kansanedustajat siinä vaadimme sitä että lapsen

tehtäisiin rikos joka ei vanhene koskaan meillä oli silloin oikeustapauksia joissa tekijä myönsi teon mutta häntä ei voitu asettaa syytteeseen teon tultua vanhentuneeksi pidimme sitä räikeänä epäkohtana teimme tätä aloitetta yhdessä uhrien kanssa he kuvailivat lapsen törkeää seksuaalista hyväksikäyttöä kuin murhaksi josta jää henkiin he sanoivat että usein heistä tuntuu siltä että heille tulee elinkautinen ja tekijä selviää helpommalla kysyn ministeriltä voisimmeko tehdä myös tähän vanhenemisaikaan tässä yhteydessä tarvittavan korjauksen
arvoisa puhemies lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset erityisesti nämä törkeimmät aiheuttavat pysyviä elin ikäisiä vaurioita se on aivan selvä asia olen tavannut näitä ihmisiä ja myös järjestöjä ketkä auttavat näitä uhreiksi joutuneita henkilöitä kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä vuotiaita ihmisiä ketkä että ovat kantaneet tätä asiaa sisällään elleivät ole päätyneet joihinkin ikävämpiin tekoihin sitä sitä ennen eli pitkäaikaisia traumoja mitä voidaan tehdä sille että ongelma käytännössä paljastuu yleensä monesti liian myöhään eli lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa se ilmoittamiskynnys ja asian paljastuminen on se aivan ydinkysymys se kun monesti nämä tapahtuvat läheis ja perhepiirissä tekee näistä erityisen vaikeita vanhentumisaika on määritetty nyt jo varsin pitkäksi se että tutkinta tapahtuisi vuosikymmenten päästä poliisi taas on todennut että on hyvin vaikea mitään todisteita löytää mutta minä olen valmis tarkastelemaan tätä vanhentumisaikaa se tapahtuu itse asiassa ennalta ennalta linjatusti jo tässä kokonaisuusuudistuksen yhteydessä

arvoisa puhemies on hyvä että tässä nostetaan esiin turvapaikkapolitiikka koska se on tässä sitä ydintä sanotaan että se joka päästää ketun kanatarhaan on yhtä syyllinen kuin se kettu eli tässä tässä jatkammeko me väärien ihmisten päästämistä maahan ruotsin rajan yli tai mistä vain se on muuten aika ihmeellistä ja näihin mennään että suomi pystyi kyllä neuvottelemaan venäjän kanssa että venäjä sulkee sieltä rajansa mutta ei ruotsin kanssa minä luulin että ruotsiin pitäisi olla hyvät välit ettekö te ministeri orpo kun olette ollut sisäministerinä tai nykyinen sisäministeri kai mykkänen tunnista sitä että turvapaikkapolitiikka ei ole mikään luonnonvoima vaan se on kuin vesihana mitä me voimme säädellä eri lainsäädännöillä me voimme vähentää suomen houkuttelevuutta tai me voimme jollain muulla tavalla estää sitä että nämä raiskaajat pääsevät yhä arabimaista suomeen ettekö te tee mitään se aalto voi tulla koska

arvoisa puhemies yritän olla kiinnittämättä näihin epäasiallisiin viittauksiin huomiota vastaan itse kysymykseen te tiedätte varsin hyvin edustaja kun olitte hallituspuolueen edustaja että vuodesta viisitoista lähtien alettiin tehdä kymmeniä ja kymmeniä toimenpiteitä teimme yhdessä toimenpideohjelman jolla tähän akuuttiin kriisiin puututtiin ja josta asiantuntijoiden mukaan suurin osa lähes kaikki on toimeenpantu

pitää maltti me pystymme suomessa ratkomaan nämä ongelmat meillä on maailman parhaat luotettavimmat viranomaiset he pystyvät jos jotkut tässä maailmassa löytämään ratkaisuja näihin ongelmiin ja sitä työtä tehdään koko ajan ja on tehty kolmen vuoden ajan
viimeinen lisäkysymys
arvoisa puhemies todella niin kuin moni kollega tässä salissa on todennut on tärkeää että puhumme myös seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisystä ja silloin puhumme kaikkien suomessa asuvien vastuusta noudattaa lakeja ja myöskin kunnioittaa toisen sukupuolen edustajia maassa syntyneisiin voi vaikuttaa kasvatuksen ja koulutuksen keinoin vuosikausia maahan aikuisiällä muuttaviin vaikuttaminen on rajallisempaa avainasemassa on kotouttaminen johon tulee liittyä naisten ja miesten yhdenvertaisuuteen liittyvien arvojen omaksuminen on tärkeää että tämä on yhteinen viesti kaikille suomessa lakeja noudatetaan naisten ja tyttöjen oikeuksia kunnioitetaan eli eletään maassa maan tavalla siksi olen iloinen että eduskuntaryhmät ovat yhdessä nostaneet esiin sen mitä suomen kansalaisuus tarkoittaa arvoisa puhemies tämä on on ollut pääsääntöisesti hyvä keskustelu tärkeästä yhteisestä asiasta haluaisinkin kysyä hallitukselta oletteko valmiita jatkamaan tätä keskustelua eduskunnan kanssa esimerkiksi pääministerin ilmoituksen muodossa

se hänelle mutta ilman muuta tätä keskustelua pitää jatkaa tämä on ollut äärettömän tärkeä keskustelu ja on äärettömän tärkeää se että nyt koko eduskunta ainakin tuntuu siltä että lähes koko eduskunta on päättäväisesti tekemässä näitä näitä yhteisiä toimia tukemassa niitä hallituksen eduskunnalle antamia esityksiä ja toivottavasti kun hallitus valmistelee huolella jatkotoimia joilla naisiin tyttöihin kohdistuva seksuaalirikollisuus saadaan tästä maasta kitkettyä saadaan tehtyä toimia joilla suomi pidetään turvallisena maana saadaan saadaan tehtyä toimia joilla taataan turvallinen ja hyvä yhteiskunta on jatketaan minä toivon että pidetään keskustelussa maltti ja tolkku suomalaiseen hyvään tapaan meille tulee eteemme erilaisia ongelmia ja haasteita suomalaiset ovat aina pystyneet nämä asiat hoitamaan yhdessä ja näin me pystymme tässäkin toimimaan

seuraava kysymys edustaja alanko kahiluoto arvoisa puhemies
tänään julkistettiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uudet rahoitusmallit niistä näkee että ministeriön ohjausvalta vahvistuu ja tulosohjaus kiristyy entisestään korkeakoulujen rahoitus suomessa on kansainvälisesti verraten poikkeuksellinen sillä erittäin suuri enemmistö saadusta rahoituksesta perustuu kilpailuun ja tulosohjaukseen korkeakoulut kilpailevat keskenään vuosi vuodelta vähenevistä resursseista resursseista korkeakoulujen henkilökunta ja ja opiskelijat ovat väsyneitä tähän lyhytjänteisyyteen ja epävarmuuteen eivätkä nämä uudet mallit tuo parannusta siksi kysynkin ministeri grahn laasoselta miksi rahoitusmalleissa vahvistettiin ministeriön ohjausta ja kiristettiin tulosohjausta entisestään
arvoisa puhemies tänään tosiaan vahvistettiin tulevalle sopimuskaudelle yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli sen valmistelu on tehty poikkeuksellisesti poikkeuksellisen laajassa kokoonpanossa eli korkeakoulut opiskelijat ja henkilöstö ja ja keskeiset sidosryhmät ovat olleet valmistelussa mukana ja tämä valtioneuvoston päätös perustuu heidän lähes yksimieliseen esitykseensä

erityisesti henkilöstön hyvinvointikysymyksiin ja vakauteen korkeakoulujen rahoituksessa ja ja henkilöstötutkijoiden korkeakouluhenkilöstön työskentelyedellytyksissä ja tähän liittyen on vielä tulossa työryhmätyötä tämän hallituskauden aikana mutta mikä tässä korkeakoulurahoitusmallissa oli olennaista on se että tavoitteena on koulutustason nostaminen jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien lisääminen ja korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vahva laatu suomessa

arvoisa puhemies elämme keskellä työn murrosta jopa satojatuhansia ihmisiä täytyy kouluttaa uudestaan täydennyskoulutuksesta puhumattakaan myös yksi opetusministerin johtaman korkeakouluvisio työryhmän kantavista teemoista on ollut jatkuva oppiminen kuten ministeri juuri totesi kuitenkin tänään julkistetuissa malleissa korkeakouluja rangaistaan siitä että niiden opiskelijat suorittavat toisen samanarvoisen tutkinnon korkeakoulut saavat puolet vähemmän rahaa toisen tutkinnon tekevästä opiskelijasta eli korkeakouluihin ei enää kannata ottaa alanvaihtajia kysynkin ministeri grahn laasoselta miksi toisen tutkinnon rahoituskertoimesta tehtiin rankaisun elementti vaikka se selvästi on jatkuvan oppimisen tavoitteen vastainen
arvoisa puhemies itse asiassa tämä uusi esitys merkittäviltä osin vahvistaa jatkuvan oppimisen roolia ja rahoitusta korkeakouluissa yliopistojen osalta jopa kaksinkertaistaa jatkuvan oppimisen rahoituskertoimen tässä uudessa mallissa ja kun viittasitte puheenvuorossanne näihin kertoimiin niin pyydän tarkistamaan sen tänään hyväksytyn mallin nimittäin siinä tätä kerrointa on lausuntopalautteen osalta korjattu ylöspäin ja sitä kautta tilannetta tilannetta lausuntopalautteen muodossa on sitten päästy myöskin näitä huolia mitä tähän liittyi kuulemaan jatkuva oppiminen vahva teema valmistelussa tulevaa hallituskauttakin ajatellen yhä useampi meistä ja itse asiassa ihan jokainen tarvitsee mahdollisuuksia uuden oppimiseen läpi työuran ja sitä kohti mennään on tehty myös lainsäädäntöä ihan viime aikoina jatkuvasta oppimisesta on tullut korkeakoulujen uusi tehtävä se on kirjattu lainsäädäntöön ja siihen on luotu edellytyksiä avattu mahdollisuuksia ja siihen on lisätty yli sadalla miljoonalla eurolla myöskin rahoitusta

maksuhäiriömerkintöjä on nyt enemmän kuin koskaan yli

ylivelkaantuminen ja ulosottoon joutuminen synnyttää kannustinloukkuja joista nouseminen voi olla vaikeaa ylivelkaantumisen torjuminen on vaikea kysymys olennaista on köyhyyden vähentäminen ja taloustaitojen vahvistaminen pikavippejä ja niiden mainontaa pitää suitsia lainsäädännöllä

saatavuutta tulee parantaa sosiaalinen luotto voi olla myös hyvä keino estää pikavippikierteeseen joutumista ja siitä nousemista mutta vain noin kolmekymmentä kuntaa tarjoaa sitä tällä hetkellä ja sosiaalisen luoton saamisen ehdot ovat hyvin tiukat arvoisa puhemies kysyisin ministeriltä voisiko hallitus aloittaa lainsäädäntövalmistelun sosiaalisen luototuksen ulottamisesta koko suomeen ja sen ehtojen muuttamisesta sen saatavuuden parantamiseksi

arvoisa puhemies oikeusministeri häkkäsen kanssa tässä pohdimme lyhyesti kysymyksen aikana että aihepiirikokonaisuus on todellakin tietyllä tavalla kahden hallinnonalan vastuulla kuten totesitte on ylivelkaantumiskysymykset ja niihin liittyvä velkaneuvontajärjestelmä jolla voidaan nähdä myös vahva sosiaalinen ulottuvuus ja sitten erikseen on olemassa kuten mainitsitte sosiaalisen luototuksen järjestelmä olen itse kiinnittänyt samaan huomiota että se on verrattain vähän käyttöön otettu järjestelmä siitä huolimatta että sen seuraukset voisivat olla pitkäjänteisiä

arvoisa puhemies kiitoksia positiivisesta suhtautumisesta toivon todella että sosiaalinen luototus etenee koko suomeen ja tulee paremmin sitä tarvitsevien saataville yksi merkittävä ylivelkaantumiseen liittyvä epäkohta on maksuhäiriömerkintöjen maksuhäiriömerkintöjen rangaistusluontoinen säilyminen jopa kaksi viiva neljä vuotta jopa niissäkin tapauksissa joissa velka on jo maksettu on vaikea ymmärtää miksi velkansa jo hoitaneita kansalaisia roikotetaan vuosikaupalla tilanteessa jossa elämän perusedellytykset kuten asunnon ja puhelinliittymän saaminen vaarantuvat maksuhäiriömerkinnän vuoksi viime vuonna jätetyssä yhteensä kansanedustajan allekirjoittamassa lakialoitteessa esitettiin että maksuhäiriömerkinnät poistettaisiin kun velka on suoritettu tai kun sen peruste on vanhentunut kysynkin nyt ministeriltä aiotteko viedä tätä aloitetta eteenpäin ja oletteko valmis maksuhäiriömerkintöjen rangaistusluontoisen säilyttämisen lopettamiseen

tai muuten ehkä tavallisissa arjen askareissa tekee liikaa ostoksia ja ajautuu sitä kautta velkakierteeseen ja tämä vähän uudempi ilmiö pikavipit ja ylisuuret korot on myös yksi ilmiö jota pitää tässä yhteydessä taklata hallitus tekee tällä hetkellä itse asiassa juuri niitä toimenpiteitä joita tässä on tullut esiin talous ja velkaneuvontaa lisätään ulosotossa tehdään kannustavammaksi ottaa työtä vastaan positiivisen luottotietorekisterin selvitys on käynnissä ja luottotietojen käsittelyä ylipäätään tullaan uudistamaan eli luottotietolain uudistaminen tulee tapahtumaan ja sen valmistelu on nyt jo käynnissä ja siinä yhteydessä tullaan arvioimaan kannattaisiko lyhentää näitä merkintöjen aikoja ja onko perustetta enää pitää kahta vuotta

seuraava kysymys edustaja ala nissilä
arvoisa puhemies tiistaina britannian parlamentti hylkäsi neuvotellun brexit sopimuksen britannialla on vaihtoehtoja jäljellä kaikki huonoja ja näyttää siltä että minkään taakse ei ole syntymässä enemmistöä joten tämä asia tulee vellomaan valitettavan pitkään suomalaiset jotka asuvat britanniassa jotka asuvat suomessa ovat huolestuneita myöskin suomalaiset yritykset jotka vievät metsäteollisuuden tuotteita kemianteollisuuden tuotteita elintarvikkeita palveluja ovat huolissaan kysyisin ulkoministeri soinilta mikä on nyt viestinne suomen kansalaisille ja suomalaisille vientiyrityksille että miten me

tietysti avain tässä on britannian parlamentilla ja sillä että he saavat päätettyä oman tahtotilansa siitä minkälaisen brexitin he haluavat koska he hylkäsivät sen sopimuksen euroopan unionin kanssa neuvotelleet olen kysyjän kanssa samaa mieltä siitä että jäljellä on vain huonoja vaihtoehtoja nyt on kuitenkin pääministeri theresa maylla maanantaihin asti aikaa esittää tiekartta mahdollisia uusia avauksia miten tässä voidaan päästä eteenpäin jokainen ministeriö on tehnyt niin sanottua kovan brexitin varautumista muun muassa siitä miten lentoliikenteen haasteeseen vastataan miten lääkkeitten saatavuuden haasteeseen vastataan miten laivaliikenteen haasteeseen vastataan mutta aivan varma on että tästä tulee kielteisiä seurauksia nyt kysymys on miten

kysymys edustaja talvitie
arvoisa puhemies olemme tällä kaudella edistäneet turvapaikkapolitiikkaa joka takaa inhimillisen ja humaanin kohtelun ja on samalla riittävän tiukka ja jämäkkä vuonna kaksituhattakahdeksantoista uusia turvapaikkahakemuksia jätettiin noin kaksituhattaneljäsataa ja määrä on sama kuin muissa pohjoismaissa kuitenkin uusintahakemuksia jätettiin lähes yhtä paljon noin kaksituhatta useat hakijat ovat jättäneet monia uusintahakemuksia peräkkäin ja kansalaisia ihmetyttää miksi uusintahakemuksia tulee niin paljon

tähän liittyvä laki eli uusintahakemuksen väärinkäyttöä rajaava lakimuutos on jo eduskunnassa se on yksi merkittävä lainmuutos jolla voisimme tehostaa ja kohdentaa viranomaisresurssien käyttöä lakimuutoksella voitaisiin estää uusintahakemusten väärinkäyttöä ja viivästymistarkoituksella tehdyt uusintahakemukset eivät estäisi palautusta olisi melkein paikallaan kysyä muilta eduskuntaryhmiltä miksi tämä tärkeä esitys ei edennyt eduskuntaryhmien yhteislausumassa

arvoisa puhemies oleellisinta on se että lakiesitys käsitellään asianmukaisesti ja toivottavasti päädytään siihen että pystymme estämään tilanteen jossa oikeustajua koetellaan viivytystarkoituksessa väärin käyttäen uusintahakemusten mahdollisuutta on selvää että joissakin tapauksissa ensimmäinen käsittelykierros ei ole hakijasta riippumattomista syistä ottanut huomioon kaikkea vainon kohteeksi tulemisen seikkoja ja tällöin uusintahakemuksen pitää olla mahdollinen mutta on aivan totta että tällä hetkellä jopa palautusvaiheessa lentokentällä jätetään hakemuksia tietäen tietysti että se johtaa käsittelyyn palautuksen peruuntumiseen meillä on pystytetty päivystysmenettely jolla pystytään teknisesti tämä estämään mutta tämä laki olisi äärimmäisen tärkeä nyt kun meillä on tilanne jossa näitä lainvoimaisia

seuraava kysymys edustaja väyrynen
ulkoministeri soini sanoi että ratkaisun avaimet ovat britanniassa mutta ne ovat myöskin euroopan unionissa kun alun perin tämä prosessi käynnistyi david cameron esitti että euroopan unionia uudistetaan niin että palautetaan päätösvaltaa jäsenmaille ja estetään unionia liiaksi puuttumasta jäsenmaitten asioihin valitettavasti brysselin byrokraatit ja federalistit torjuivat tämän ja sen takia syntyi brexit britit päättivät erota nythän tämän jatkokäsittely tulee olemaan sellainen että joka tapauksessa alkavat neuvottelut uudesta suhteesta neuvottelut kestävät pari vuotta me tiedämme että useissa unionin jäsenmaissa useimmissa unionin jäsenmaissa mielialat ovat muuttuneet niin että nuo david cameronin alkuperäiset tavoitteet nauttivat laajaa kannatusta onko hallitus valmis aloittamaan keskustelut sellaisen hallitusten välisen konferenssin aikaansaamisesta jossa euroopan unionia uudistettaisiin niin että britannia voisi ehkä pysyä mukana tai ainakin tämä uusi saataisiin järkevälle pohjalle
arvoisa herra puhemies on täysin selvää että euroopan unioni on uudessa tilanteessa joka tapauksessa kun britannia on siitä eroamassa aivan varma että kun meillä on euroopan parlamentin vaalit kaikissa eu maissa kahdeskymmenesviides toukokuuta niin tämä taistelu tai keskustelu euroopan suunnasta tullaan käymään jokaisen maan sisällä sitten kun euroopan parlamentti muodostuu niin ilman sen myötävaikutusta ei saada aikaan uutta komissiota samaan aikaan meillä on monivuotinen rahoituskehysneuvottelu olen siinä kyllä edustaja väyrysen kanssa samaa mieltä että ihan entisellä tavalla tämä ei tule menemään nyt oikeastaan onkin hyvä että jokaisessa maassa myös suomessa käydään perusteellinen keskustelu sellaisen euroopan unionin suunnasta joka meidän käsityksemme mukaan olisi säilyttämisen ja kehittämisen arvoinen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kaksikymmentäkuusi

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies pariisin ilmastosopimuksen mukaan maapallon keskilämpötilan nousu täytyy rajata alle kahteen asteeseen pyrkien yhteen pilkku viiteen asteeseen tämä edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen ja nielujen tasapainoa maailmanlaajuisesti vuosisadan puoliväliin mennessä

ja kahteen asteen välillä aikaa globaalien päästöjen kääntämiseen pysyvään laskuun ei ole monta vuotta muutaman vuoden tasaantumisen jälkeen viime vuonna globaalit päästöt kasvoivat jälleen kaikkien maiden on nyt tehtävä suurempia ja nopeampia päästövähennyksiä ilmastonmuutoksen torjumiseksi eu ja suomi ovat sitoutuneet pariisin sopimukseen ja ipccn raportin jälkeen eu on jo ilmoittanut valmiudestaan päivittää omaa sitoumustamme vuonna kaksituhattakaksikymmentä arvoisa puhemies tärkein yksittäinen instrumentti päästöjen vähentämiseksi eussa on päästökauppa valitettavasti päästökauppa ei ole tähän mennessä toiminut riittävän hyvin koska päästöoikeuksien määrä on ollut liian suuri ja päästöoikeuden hinta on jäänyt liian matalaksi päästökaupalla ei ole ollut siis riittävää ohjausvaikutusta nyt käsiteltävänä olevalla päästökauppalain muutoksella pannaan täytäntöön eun päästökauppadirektiivin muutos jolla valmistaudutaan seuraavaan päästökauppakauteen kaksituhattakaksikymmentäyksi viiva kaksituhattakolmekymmentä direktiivin ja tämän lakimuutoksen päälinja on hyvä järjestelmän toimivuutta yritetään parantaa muutoksilla pyritään lisäämään päästökauppajärjestelmän kunnianhimoa ja vahvistamaan järjestelmän ohjausvaikutusta viitteitä on että päätetyt keinot ja esimerkiksi markkinavakausvaranto ovat jo parantaneet päästökaupan ohjausvaikutusta ja nostaneet päästöoikeuksien hintaa

prosentin vähennystä selvästi enemmän käyttämättä jääviä päästöoikeuksia on mitätöitävä ja päästökauppaa on laajennettava eduskunnan pitäisi nyt uskaltaa noudattaa yhdessä sovittua ilmastopoliittista linjaansa lisäksi paperissa linjataan että tiukennamme suomen ilmastolain mukaista päästövähennysvelvoitetta sekä saavutamme suomessa kaksituhattaneljäkymmentä luvulla tilanteen jossa kasvihuonekaasupäästömme ovat selvästi negatiiviset eli poistamme nielujen avulla ilmakehästä enemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin tuotamme

asiaa pidä jättää mahdollisuuksien ja valtioneuvoston harkinnan tasolle arvoisa puhemies toinen tarpeellinen täsmennys liittyy päästökauppasektorin ja päästökaupan ulkopuolisen taakanjakosektorin väliseen kertaluonteiseen joustoon lisääntynyt tieto ilmastonmuutoksen hillinnän vaatimasta nopeasta aikataulusta aiheuttaa tarpeen arvioida jouston käyttöä vielä uudelleen ainakin päästökauppakauden alkupuolella joustoa ei tulisi käyttää vaan jousto tulisi säilyttää vuosikymmenen loppuun jolloin

yhdessä sovittu kahdeksan eduskuntapuolueen ilmastolinjauksessa arvoisa puhemies eduskuntapuolueiden yhteisten linjojen tulisi siis näkyä selvemmin eduskunnan mietinnössä ja päätöksissä siksi näiden kolmen esittelemäni asian osalta olemme talousvaliokunnassa jättäneet sosiaalidemokraattien kanssa vastalauseen jossa esittelemme kolme lausumaa jotka toivomme eduskunnan hyväksyvän asian

arvoisa puhemies mennään tähän protokollan mukaiseen järjestykseen hallituksen esitys esityksessä ehdotetaan muutettavaksi päästökauppalakia muutoksella pantaisiin täytäntöön euroopan unionin päästökauppaa koskevan direktiivin muutos jolla valmistaudutaan päästökauppakauteen kaksituhattakaksikymmentäyksi viiva kaksituhattakolmekymmentä ehdotetut muutokset koskevat erityisesti maksutta jaettujen päästöoikeuksien hakumenettelyä vaadittavien tietojen sekä päästöoikeuksien jakamista valtioneuvostolle annettaisiin valtuus päättää päästöoikeuksien käytöstä päästökaupan ulkopuolisen sektorin päästövähennysvelvoitteen saavuttamiseksi valtioneuvostolle annetaan myös valtuus päättää päästöoikeuksien mitätöinnistä tapauksessa jossa sähköntuotantokapasiteettia suljetaan suomen alueella kansallisten lisätoimien vuoksi molemmissa tapauksissa suomen huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää alennettaisiin vastaavasti lisäksi maksutta jaettavien päästöoikeuksien myöntämiseen liittyvät viranomaistehtävät siirrettäisiin työ ja elinkeinoministeriöltä energiavirastolle näiden lisäksi erilaisia teknisiä muutoksia ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ehdotukseen sisältyvät ehdotukset voidaan ryhmittää tavoitteiden kannalta kolmeen keskeiseen asiaryhmään ensinnäkin ehdotuksessa pantaisiin kansallisesti täytäntöön eun päästökauppadirektiivin muutos jolla on tarkoitus sopeuttaa päästökauppa eun kaksituhattakolmekymmentä ilmastokehykseen toiseksi pantaisiin toimeen komission ilmaisjakoasetus ilmaisjakoasetus ja luotaisiin kansallista menettelyä päästöoikeuksien hakemiselle jakamiseen kolmanneksi järjestelmään toteutettaisiin kansallisia muutostarpeita lakiehdotus ei kuitenkaan merkitsisi merkitsisi muutoksia päästökaupan keskeisiin periaatteisiin ehdotukseen liittyvän talousvaliokunnan arvioinnin keskiössä olevia säästökysymyksiä ovat erityisesti päästökaupan soveltamisala kehittämistarpeet valtioneuvostolle annettava valtuus päästöoikeuksien mitätöinnistä ja taakanjakosektorin päästövähennyssitoumusten täyttämisessä käytettävä kertaluonteinen jousto

arvoisa puhemies talousvaliokunta pitää hallituksen esitystä perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä vähäisin teknisin muutoksin ja esitetyin perusteluin joista mainittakoon seuraavaa talousvaliokunta on eri asiayhteyksissä esimerkiksi energia ja ilmastostrategiasta antamissaan mietinnöissä kaksituhattakuusitoista ja kaksituhattaseitsemäntoista korostanut toimivan päästökauppajärjestelmän ensisijaisuutta ilmastopolitiikan ohjauskeinona päästöoikeuksien hinta oli pitkään oletettua matalampi ja päästökaupan odotettua heikompi järjestelmää järjestelmää on vahvistettu ja päästöoikeuksien ylijäämää poistava

markkinavakausvaranto käynnistyy vuonna kaksituhattayhdeksäntoista jo kesästä kaksituhattaseitsemäntoista lähtien päästöoikeuksien hinta on kohonnut merkittävästi ja nousun on arvioitu jatkuvan talousvaliokunta kiinnittää huomiota päästökauppadirektiivin tarkastelulausekkeeseen joka mahdollistaa päästöoikeuksien vähennyskertoimen kiristämisen sopimuksen viisivuotistarkastelun yhteydessä talousvaliokunta viittaa tältä osin myös ympäristövaliokunnan tästä esityksestä antamassa lausunnossa esittämään arvioon uudelleentarkastelun tarpeesta päästökauppa on keskeinen ohjauskeino ilmastotavoitteiden saavuttamisessa mutta sen ohella tulee arvioida myös muita energiamarkkinojen toimivuuden kannalta ratkaisevia elementtejä ilmastotavoitteiden saavuttamisen ohella suomen tulisi olla kilpailukykyinen ympäristö

kilpailtaessa investoinneista esimerkiksi datakeskuksista pohjoismaisella tasolla

erityisesti sellaisia datakeskusten kaltaisia investointeja joiden suuntautumista suomeen on perusteltua edistää myös kansainvälisen ilmastopolitiikan näkökulmasta tulisi edistää energiapolitiikan ohjauskeinoilla

ja valiokunnan päätösehdotus on että eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen ja muutokset olisivat lähinnä teknisiä ja kuten tässä jo edustaja sarkkisen puheenvuorossa tuli on jätetty kaksi vastalausetta

tämä hallituksen esityshän on itse asiassa aika tekninen ja sillä valmistaudutaan tulevaan päästökauppakauteen tuonne kolmekymmentä luvun vaihteeseen tässä on kuitenkin ihan merkittäviä ja ja tärkeitä asioita joista on olemassa varmasti laajaakin yksimielisyyttä mutta ehkä sitten joistakin tietyistä painotuksista oli myös erimielisyyttä valtioneuvostolle tulee nyt päätäntävaltuuksia ja oikeuksia päästöoikeuksien käytöstä päästökaupan ulkopuoliselle sektorille jotta me saamme myös päästövähennysvelvoitteita saavutettua kun päästöt laskevat ja samalla tietenkin myös mitätöimisestä on valtuuksia olemassa valtioneuvostolle minusta tämä harkintavallan jättäminen on erittäin hyvä asia asia joka ehkä tässä ilmastokeskustelussa ei aina niin voimakkaasti tule esille suomen osalta kun miettii meidän teollista rakennetta ja miettii sitä miten energiaintensiivistä teollisuutta suomessa on on ennen kaikkea se miten se antaa meille mahdollisuuden tehdä aivan uudenlaista teollisuuspolitiikkaa on ehkä vähän ikävääkin että sitä katsotaan julkisessa keskustelussa enemmänkin syyttävästi vaikka se voisi olla myös ratkaisu erittäin moniin ilmastokysymyksiin ja ongelmiin onkin kiehtova ajatus se että jos suomessa maailman pohjoisimmilla leveyspiireillä pystyy olemaan niin mittavan luokan teollisuutta kuin meillä on niin jos me onnistuisimme täällä tekemään sen ensimmäisenä maailmassa fossiilivapaana niin se alkaa olemaan jo sen luokan juttu että se kiinnostaa varmuudella myös missä päin maailmaa tahansa tämä on meille tietenkin tärkeä kysymys myös investointinäkökulmasta miten me olemme kilpailukykyinen maa ja saamme luotua koko ajan myös uutta teollista pohjaa tänne jos miettii sitä teollisuuden uudistumista niin iso osahan niistä innovaatioista syntyy nimenomaan siellä perinteisessä teollisuudessa jolla varmasti on kyllä kovasti tehtävää sen suhteen että he saavat sen varmasti kaikille myös

se elinkeinorakenne mikä meille tänne on ajan myötä syntynyt sen kaltaiseksi että me pystymme tarjoamaan osaamista myös muille maille vastaamaan siihen huutoon missä meidän täytyy päästä fossiilivapaaksi mahdollisimman pian

arvoisa herra puhemies tämä hallituksen esitys panee täytäntöön sen päästökauppadirektiiviä koskevan muutoksen ensi vuosikymmentä koskien hyvä että tämä eurobyrokratia osataan ja saatetaan voimaan tässä maassa se nyt on ihan normaalia menettelyä ilman suurempia surinoita surinoita mutta se asia mikä minua hieman on energiapolitiikassa suomessa harmittanut että me tälläkin hetkellä tuomme tuomme maahan valtavan määrän sähköä ulkomailta ja emme ole siinäkään asiassa omavaraisia se varanto mikä meillä omissa raaka aineissamme tässä maassa on uusiutuvaa energiaa lähes rajattomasti tai ei nyt rajattomasti mutta runsaasti ja paljon pitäisi käyttää paljon tehokkaammin hyväksi ja meidän pitäisi kansallinen yksimielisyys löytää siitä asiasta että me käytämme näitä metsävarojamme viisaasti ja hyvin käytämme tuulivoimaa tulevaisuudessa viisaasti ja hyvin ja myös kotimaisia muita raaka aineita kyllä turvettakin pitää käyttää se on meidän huoltovarmuuspolttoaine kansakunta joka ei omasta tulevaisuudestaan huolehdi eikä varaudu siihen kriisiin joka jonain päivänä kuitenkin tulee sanokaapa minulle hyvät ystävät hyvät edustajakollegat olemmeko siihen varautuneet hyvin jos vaikka maailmassa alkaisi joku vakavampikin vakavampikin kaupan kriisi jolloin normaali maailmankauppa ei kävisi tällä hetkellä jos se alkaisi vaikka huomenna sitä ei kukaan toivo tietenkään mutta viisas varautuu ja pärjää senkin jälkeen meillä olisi se tilanne edessä että energiaraaka aineen suhteen olisimme pulassa ja monessa muussa asiassa olisimme pulassa ajatelkaa että tämmöisessä sähköintensiivisessä valtiossa kuin suomi joka kuluttaa valtavat määrät sähköä tekemällä hyviä tuotteita hyviä palveluita siitä huolimatta oli oliko se toissa tammikuussa sellainen tilanne että sähkönjakelu oli siinä ja siinä että se katkeaa oma tuotanto ja ulkomailta tuotu sähköntuotanto sillä hetkellä juuri ja juuri riittivät siihen kulutukseen mikä meillä silloin tammikuun alussa oli fingridin nettisivuilta nämä tiedot löytyvät mutta joka tapauksessa arvoisa puhemies toivoisin tässä energia asiassa päästökauppaa koskien tai sitten päästökaupan ulkopuolisilla alueilla että me suomalaiset vihdoin ja viimein rupeaisimme ymmärtämään oman parhaamme tässä asiassa uskaltaisimme katsoa sen muurin yli asummeko kaupungissa vai asummeko maalla meillä on valtavat määrät energiaa tässä maassa ja paljon osaamista esimerkkinä vaikka tämä chp tuotanto jota ollaan nyt ikävä kyllä vähän vaikuttaa siltä ajamassa pikkuhiljaa alas vuosikymmeniä olemme sitä rakentaneet tehneet siitä valtavan brändin tähän maahan ja nyt tuntuu että sillä ei ole enää mitään arvoa tai ainakin se on kovassa alennusmyynnissä

on kansakunta joutunut ja sitten se että tässä kaupungissa palaa valtavat määrät kivihiiltä joka päivä ja samaan aikaan me täällä hirmuilemme siitä että pitäisi tätä ilmastopolitiikkaakin jonkun hoitaa olisikohan nyt se aika että lopetetaan se kivihiilen poltto kokonaan ja palataan siihen tilanteeseen missä jo läntinen naapurimme ruotsi on tukholmahan tunnetusti ei käytä kivihiiltä vaan siellä poltetaan kotimaisia raaka aineita ja hyvinhän tuo miljoonakaupunki on lämpimänä pysynyt

puhemies valiokunnan mietintöön jätetty perussuomalaisten ryhmän ja edustaja huhtasaaren vastalause sisältää lausumaehdotuksen ja mielestäni erittäin tärkeän asian jonka haluan ottaa esille eli sen että ilmastopolitiikassa tulee nyt aivan ensisijaisesti huomioida kansallinen etumme kuten lausumassamme esitetään suomi on hoitanut ilmastopolitiikkansa hyvin ja esimerkillisesti nyt olisi myös muiden maiden niin euroopassa kuin varsinkin muualla maailmassa aika kantaa oma oma vastuunsa ilmastosta meidän ei ole enää syytä heikentää kilpailukykyämme ilmastotoimien merkeissä suhteessa kilpailijamaihin meillä on korkeat työn kustannukset kylmä ilmasto pitkät etäisyydet ja silti olemme saaneet hoidettua asiamme näinkin hyvään kuntoon nyt muiden erityisesti itäisen euroopan maiden on aika hoitaa omat asiansa mietitään me sitten lisää sen jälkeen

voisi sanoa että suomi on jo ylittänyt omat tavoitteensa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja toimii esimerkkinä etenkin itä euroopan maille joiden energiantuotannossa kivihiilellä on vielä merkittävä osuus eussa ilmastopoliittisten velvoitteiden osalta sisäinen taakanjako on mielestäni oikeudenmukaistettava koska eu maiden kokonaiskaupasta yli kuusikymmentä prosenttia on maiden keskinäistä kauppaa suomessa kivihiilen osuus sähköntuotannosta on vain kuusi pilkku seitsemän prosenttia kun se puolassa on yhdeksänkymmentäkaksi prosenttia bulgariassa yhdeksänkymmentä prosenttia romaniassa yhdeksänkymmentä prosenttia tanskassa neljäkymmentäkahdeksan prosenttia ja saksassa neljäkymmentäkuusi prosenttia

eun kylmin ilmasto ja pisimmät välimatkat ja mikäli me haluamme pitää suomessa yllä jatkossakin elinvoimaista kansantaloutta niin energiansaanti on turvattava suomessa sähköenergia pitää jatkossakin tuottaa monipuolisella tuotannolla ydin vesi kivihiili turve sekä biotuotannolla meidän pitää pitää monipuolista energiaamme yllä tosiaan jätimme jätimme tähän lausumaehdotuksen juuri sen takia että meidän pitäisi leikata niitä päästöjä sieltä mistä ne on taloudellisesti järkevintä ja helpointa ottaa esimerkiksi puolan ja muiden eniten saastuttavien maiden on kannettava vastuunsa perussuomalaiset kannustavat suomea tekemään kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa päästökauppasektorin osalta eun instansseissa ja vaatimaan esimerkiksi saksalta ja muilta eu mailta edes kivihiilituotannon hillitsemistä

kyllä minä sen myönnän mutta olemme tähän jättäneet jättäneet tällaisen lausuman vastalauseen lausumaehdotuksen koska meidän pitää tehdä järkevämpää ilmastopolitiikkaa se on kyllä aika mielenkiintoista miten tämä ilmastorealismi on vähän karannut käsistä kun tässä on tullut puolueille tämmöinen kilpailu mutta onneksi me perussuomalaiset pelaamme faktoilla ja muistutamme teitä aina että suomen osuus on vain nolla pilkku neljätoista prosenttia koko maailman päästöistä ja kun me haluamme oikeasti maailman tasolla vähentää päästöjä kiinalaista tuotantoa niin meidän ei tule ajaa omaa teollisuuttamme aasian maihin

perustettaisiin kaksi rahastoa eli innovaatiorahasto tavoitteena ja tarkoitusperänä on että tehtäisiin innovaatioita vähähiilisempiin teknologioihin ja prosesseihin ja modernisaatiorahasto jolla taas investointeja tuettaisiin energiatehokkaammiksi varsinkin näissä vähemmän vauraissa maissa on erittäin tärkeää että myös vähemmän vauraat maat saadaan mukaan

piiriin nämä rahastot toteutettaisiin tulouttamalla tietty osa päästöoikeuksien huutokauppatuloista rahastojen rahoittamiseksi talousvaliokunta näkee ja itsekin näen erittäin tärkeänä että tämä innovaatiotoiminta ja ilmastorahoitus käyvät käsi kädessä ja todellakin saadaan niitä ratkaisuja ratkaisuja aikaiseksi meillä on paljon hyviä innovaatioita mutta niistä aika moni innovaatio ehkä sitten kytkeytyykin säännöstöön tässä meillä on juuri talousvaliokunnassa jakeluvelvoite menossa ja on pohdittu voidaanko käyttää enemmän muun muassa synteettisiä uusiutuvia polttoaineita mutta meidän täytyy siinäkin katsoa mitä tämä red kaksi listaus tekee toivon että myös nämä eri eu toimet ja direktiivit mitä tässä nyt säädetään puhaltaisivat yhteen suuntaan että meidän ei todellakaan tarvitsisi niin kivihiiltä kuten eilenkin totesin kivihiilihän on

arvoisa puhemies todellakin tämmöinen energiapolitiikka on ihan varmasti suomelle todella todella tärkeä asia ja nämä päästökauppasysteemit on luotu tähän ilmastopolitiikan nimissä luomaan sitä tilannetta että maailmassa tuotettaisiin yhä puhtaampaa energiaa mutta aivan niin kuin monessa puheenvuorossa on sanottukin joidenkin maiden kivihiilen käytöstä niin en jaksa nyt äkkiä kuvitella keinoa millä ne sen ohittaisivat euroopan unionin alueella puola ehkä maana numero yksi ja saksa maana numero kaksi riippuen vähän miten päin asiaa tarkastelee kuitenkin nämä kaksi kivihiilisuurvaltaa aivan varmuudella vielä kolmenkymmenen vuodenkin päästä käyttävät kivihiiltä

saksa on vielä hurjuudessaan tehnyt päätöksen että ovat luopumassa ydinvoimasta sen minä haluaisin nähdä että ruhrin alueen metallisulatot toimivat aurinkokennoilla taikka tuulivoimalla sitä minä en vielä hyvät kollegat usko jos jollakin teistä on se laskentakaava niin toivon että toimitatte sen minulle nukun sitten ensi yöni hieman paremmin mutta minun fysiikan opillani minkä aikoinaan ilomantsin lukiosta sain martti kaipiaisen hyvällä ohjauksella sen verran kilowatit ovat kyllä vieläkin mielessä ettei se yhtälö nimittäin toimi se raskasmetalliteollisuus autoteollisuus ja monta muuta mitkä saksassa toimivat eivät varmasti pyöri tuulimyllyillä eivätkä aurinkokennoilla siihen voitte luottaa jos ydinvoimat pannaan kiinni niin saksa niminen valtio joutuu pieniin vaikeuksiin arvoisa puhemies kun päästökaupasta puhutaan niin kannattaa näistä päästöistäkin uskaltaa puhua

ratkaisee kun ilmastopolitiikkaa hoidetaan arvoisa puhemies te tiedätte nämä paremmin kuin minä mutta sanonpa nyt kuitenkin

se ydinkysymys kun ilmastopolitiikasta ja päästökaupasta puhutaan maakaasulla tämä kerroin on tuotettua energiayksikköa kohti viisikymmentäviisi pilkku kolme turpeella se on sataseitsemän pilkku kuusi puulla piipun päästä mitattuna se on satayhdeksän mutta koska puu on täysin uusiutuva luonnonvara niin on sovittu että sen arvo on nolla näin ollen kun

yhteispoltossa puun kanssa niin että esimerkiksi kaksikymmentä prosenttia on turvetta ja kahdeksankymmentä prosenttia puuta niin silloin päästään kertoimeen joka viisikymmentäviisi pilkku kolme se päästää reilusti sen alle mitä se on esimerkiksi pelkästään puulla elikkä meillä on on valtavan hieno mahdollisuus yhteispoltossa hoitaa tämä homma niin että me tuotamme mahdollisimman vähän pääsemme siis alle tämän anteeksi sanoin väärin pääsemme alle tämän maakaasun kertoimen joka on viisikymmentäviisi pilkku kolme elikkä puu ja turve yhteiskäytössä on ilmastopolitiikan kannalta paljon edullisempi energiamuoto kuin venäjältä tuleva maakaasu elikkä näille ihmisille kerrotaan asioita mutta ei kerrota niitä faktoja niiden takana sillähän vain on merkitystä mitä siitä savupiisin päästä tupruaa ilmaan sitä hiilidioksidia

tiedetään mitä fortum tekee tämän uniper kaupan jälkeen saksassa kun ajetaan ydinvoimaa alas ja käytetään kivihiilivoimaa niin se on se on sitten fortumin tehtävä hoitaa ne uusiutuvat energiaratkaisut siellä kyllä se on suomen suomen valtiollekin jonkunlainen tulonlähde että myös saksassa tehdään näitä uusiutuvia energiaratkaisuja

puhemies lyhyesti vain totean suuresti kunnioittamalleni talousvaliokunnan puheenjohtaja mölsälle että kyllä suomen hartiat totta kai saksankin energiatuotannon taakan kantavat uniper kauppa oli hyvä kauppa varmaan tärkeää tässä asiassa on se että me teemme yhteistyötä euroopan maiden kanssa että pääsemme asiassa eteenpäin

tai puola polttaa vuodessa korvaaminen jollakin muulla noin sormia napsauttamalla on mahdoton tehtävä ja jos ydinvoimasta vielä luovutaan niin niin kyllä minä silloin hieman ihmettelen missä näiden kyseisten äsken mainittujen maiden vastuu on siitä miten siinä maassa teollista tuotantoa tehdään vaikkapa näiden akkukäyttöisten autojen tuotantoon tarvitaan valtavasti energiaa sen jonkun uuden teslan rakentaminen vaatii valtavasti energiaa valtavasti erilaisia kemikaaleja valtavasti metalleja ja sitten kun katsotaan tätä tuotepalettia

herra puhemies todellakin tämä saksan ja puolan tilanne niin niin kuin tuossa valiokunnan puheenjohtaja mölsä sanoi on myös meidän suomen asia meillä suomessahan on omassakin lainsäädännössä nyt mielenkiintoinen asia asia menossa saammeko täällä tämän kivihiilen polton kieltolailla se on tietenkin yksi yksi tärkeä tekijä kun lähdemme sitten eurooppaan mainostamaan että tehkää te muutkin mutta kuten tässä edelliset puhujat ovat sanoneet on erittäin tärkeää katsoa se millä tämä sähköntuotanto korvataan tuulimyllyt ja aurinkopaneelit eivät välttämättä siihen riitä todennäköisyys ydinvoiman vielä pitkään jatkuvaan kauteenkin on on tässä vielä olemassa vaikka saksa tästä osaltaan on luopunut ja ranska meinaa pudottaa sen viiteenkymmeneen prosenttiin eli se mihin tämäkin direktiivi nyt vielä kertaalleen viittaa on että meidän täytyy hakea niitä innovaatioita uuden energian muodon mallin tekemistä ja varsinkin liikennepolitiikassa mikä onkin ehkä toinen asia liittyen päästökauppaan mutta myös siinä että saamme päästöjä alemmaksi pitää huolehtia myös siitä että se sähkö ei tule pelkästään töpselistä puolueita jotka näin tässä asiassa tuumivat ja toteavat että meidän pitäisi olla jo kaksituhattakolmekymmentä luvulla täysin uusiutuvissa energianlähteissä mutta se on se sataviisikymmentä terawattituntia mitä tarvitaan minkä asian puhemieskin on esille ottanut tässä täytyykin kysyä sitten vihreiltä vaikka heitä ei nyt tässä paikalla olekaan he vastustavat monia energiamuotoja heidän hyväksymiään energiamuotoja on suomessa oikeastaan ainoastaan kaksi lihasenergia ja hankaussähkö että pitäisikö meidän niihin sitten totuttautua

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies

kertoa teille hyvät edustajakollegat että nykykoululaiset ymmärtävät tasa arvon muunakin kuin naisten ja miesten välisenä tasa arvona se tarkoittaa heille tasa arvoa myös uskontojen rotujen eri ikäisten sekä terveiden ja vammaisten välillä siksipä voin täysin allekirjoittaa tasa tasa arvovaltuutetun näkemyksen että koululla on merkittävä rooli tasa arvokasvatuksessa siellä lapset ja nuoret saavat myös mallia opettajista oman sukupuolensa edustajina kaikissa perheissä ei ole automaattisesti isää ja äitiä jolloin mies tai naisopettaja on myös sitä kautta roolimallina lapsen ja nuoren elämässä olisikin tarpeellista että kouluympäristössä olisi kumpaakin sukupuolta opettajina ja muuna kouluhenkilökuntana ammattikasvattajana joudun muistuttamaan että lapsen ja nuoren perheympäristö on kuitenkin se tärkein foorumi jossa kasvatustyötä tehdään jos isät osallistuvat kotitalouden töihin siinä missä äiditkin kasvavat kasvavat lapset käsitykseen ettei ole olemassa erikseen naisten tai miesten töitä vanhempien suhtautuminen toisiinsa ja jälkikasvuunsa ohjaa myös asenteisiin kasvamista isän naisia väheksyvä ja jopa loukkaava puhuttelu kasvattaa uusia sovinistipoikia ja vastaavasti itseään vähätteleviä ja itsetunnoltaan nujerrettuja tyttöjä tämä pätee luonnollisesti myös toisinpäin kotikasvatus juontaa kauaskantoisesti myös muuhun elämään jossa tasa arvon luontaisesti sisäistäneen on helppo tulla toimeen kumpaakin sukupuolta olevien kanssa työelämässä ja vapaa ajalla he ovat varmasti myös niitä jotka uskaltavat ääneen ihmetellä ja kyseenalaistaa luutuneita käsityksiä sukupuolirooleista arvoisa puhemies ihanteelliseen tilanteeseen työelämän tasa arvossa on vielä matkaa vaikka maailman mittapuulla suomalainen nainen kuuluu tasa arvoisimpiin naisiin maailmassa on hän jäljessä miehestä ainakin palkansaannin ja työsuhdeturvan suhteen seuraavan vaalikauden suuriksi tavoitteiksi pitää ottaa perhepolitiikan uudistaminen suomessa jonka eräänä osiona on työsuhdeturvan parantaminen edelleenkin synnytysikäiset naiset nähdään työnantajan näkökulmasta uhkana nyt kun suomessa eletään historiallisen alhaista syntyneisyyden aikaa pitäisi hälytyskellojen soida kovaa miksi nuoret eivät uskalla perustaa perhettä ja miksi nuoret naiset lykkäävät lasten saamista kypsille vuosikymmenille jolloin se tulee biologisesti vaikeammaksi toteuttaa

hoitaa silmäteriään ja että vanhemmat osaavat päättää ilman pakkokeinoja kuka jää kotiin ja kuka menee töihin vaihtoehtoja on oltava ja tulee olla aidosti valittavissa niin ettei esimerkiksi työnantaja painosta isää olemaan käyttämättä tarjolla olevaa vapaata yhteiskunnassamme tulisi kaikkien osapuolten yhteisenä tavoitteena olla sellainen perhe ja työelämän yhdistämisen mahdollistava ja sitä kautta sukupuolten tasa arvoa aidosti edistävä lainsäädäntö joka kannustaisi perustamaan perheitä jopa jo opiskeluaikana jolloin ollaan nuoria ja biologisesti optimaalisessa lisääntymisiässä

arvoisa herra puhemies meillä on käsittelyssä tasa arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle vuodelta kaksituhattakahdeksantoista

tarkoituksena on myös estää sukupuoli identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tasa arvovaltuutetun tehtäviin kuuluu antaa kerran neljässä vuodessa eduskunnalle kertomus tasa arvon tilasta valtakunnassa ja tämä kertomus on nyt sitten ensimmäinen lajissaan
tasa arvovaltuutetun tärkein tehtävä on valvoa tasa arvolain tarkoittaa naisten ja miesten välisestä tasa arvosta tilaa valtakunnassa ja erityisesti valvoa lain syrjintäkieltojen noudattamista en ole aivan kokonaisuudessaan ehtinyt tätä hienolta ja laadukkaalta vaikuttavaa kirjaa läpi lukea mutta toteaisin että täällä on paljon hyvää arvokasta tietoa ja tekstiä mutta toisaalta täältä löytyy joku osio joka on yllättäen huomattavasti toisia sanoisinko hatarammin perustein kirjoitettu huomioin kyllä että se on aika pitkälti tietyn kansalaisjärjestön tekstien ja esitteiden mukainen mikä tietyllä tavalla kyllä yllätti kun sain tämän ensimmäisen tasa arvovaltuutetun kirjan käsiini mutta näistä tärkeistä arvokkaista asioista jos lähtisin liikkeelle raskaus ja perhevapaasyrjintä on sanottu että raskaus ja perhevapaasyrjintä on keskeinen tasa arvo ongelma sitä esiintyy kaikilla aloilla ja sektoreilla edelleen ja jopa puolet tasa arvovaltuutetulle tulevista työelämäyhteydenotoista liittyy nimenomaan raskaus ja

kun on tehty kyselyjä ammattiliitoille niin neljäkymmentäkuusi prosenttia ammattiliitoista on ilmoittanut että päivittäin tai ainakin viikoittain tulee yhteydenottoja raskaussyrjinnästä ja ajattelen ja näkisin kyllä että tämän päivän kaksikymmentä luvun suomessa länsimaisessa demokratiassa jossa arvostetaan perheitä jossa arvostetaan lapsia ja ja nuoria ja jossa on viime viikkoina ja kuukausina paljon puhuttu syntyvyydestä meidän tulisi tarttua vahvalla kädellä ja viiveettä tähän ongelmaan tietysti on mietittävä syitä ja itse ajattelen että paitsi että raskaudesta äitiys isyys ja vanhempainvapaasta koituvat kulut mielestäni tulisi täysimittaisesti korvata työnantajille niin sen lisäksi näkisin että on erittäin tärkeää vaikuttaa asenteisiin ja tahtotilaan ja on erittäin tärkeää vaikuttaa että saisimme suomesta lapsi ja perheystävällisen valtakunnan sellaisen yhteiskunnan jossa myös työnantajat ilmoittaisivat mielellään jo rekrytointivaiheessa että me olemme lapsi ja perheystävällinen työyhteisö jossa kannustetaan pitämään paitsi äitiys niin myös isyysvapaita ja jossa kannustetaan pitämään vanhempainvapaata erityisesti tietysti isien merkitys on tärkeä toivoisin että työnantajat jo alkuvaiheessa ja samaten keskustelujen myötä töiden jatkumisen myötä nostaisivat esille ja kannustaisivat isiä pitämään enemmän isyys ja perhevapaita ajattelen että se asenneilmapiiri on tässä kaikista tärkein tekijä ja tietysti myös se että jos palkkaerot ovat suuret niin tokihan monta kertaa perheissä päätetään sen taloudellisen tilanteen perusteella kumpi kotiin jää isä vai äiti

kaikkia merkitsemään myös cvhen pidetyt äitiys isyys ja vanhempainvapaat ja toivoisin että niitä tässä valtakunnassa ruvettaisiin huomioimaan myös niin että on erittäin arvokas jakso se jakso joka käytetään lasten kanssa kotona

olla myös asia joka voisi korottaa palkkaa meillähän on on monta kertaa palkkahaitaria ja palkkaa voi saada enemmän jos on hyvä työkokemus ansioitunut useammissa yrityksissä mutta miksei se voisi olla myös positiivinen bonuspuoli jos on hoitanut lapsia ja kasvattanut lapsia kotona eli sekin voisi olla työntämässä palkkahaitarin yläosioon tähän liittyen haluaisin nostaa käsittelyyn myös kirjassa esiin nostetut oppimiserot

on erittäin huolestuttavaa että on arvioitu että joka kahdeksas poika ei saavuta perusopetuksessa lukutaitoa jolla selviäisi jatko opinnoissa joka kahdeksas poika ja kuitenkin tiedetään että monipuolinen lukutaito on kaiken oppimisen perusta minkä vuoksi sen merkitystä ei voi liikaa korostaa meillä monta kertaa tytöt pärjäävät hyvin tyttöjen tilanne ei ole ollenkaan niin huolestuttava mutta joka kahdeksas poika me olemme suomessa jossa peruskoulu on valtava vientituote maailmalla kaikille yhtenäisesti saavutettava ilmainen yhtenäinen oppivelvollisuus mutta minkälaisella opilla minkälaisilla taidoilla meidän lapset tulevat valmistuvat niin sanotusti peruskoulusta näkisin että niin tyttöihin kuin erityisesti poikiin huomiota kiinnitettäisiin jokaisella meidän lapsistamme jotka päättävät peruskoulun pitäisi olla ei vain kohtalainen vaan hyvä luku lasku ja kirjoitustaito luku lasku ja kirjoitustaito sitä ei voi liikaa korostaa ja erityisesti poikia ajatellen tähän tulisi kiinnittää huomiota kaiken kaikkiaan koulun olisi oltava kaikille lapsille ja nuorille turvallinen paikka jossa ei tarvitse pelätä kouluun menemistä ei tarvitsisi pelätä kiusaamista häirintää eikä ahdistelua ja tähän tasa arvovaltuutettu on myös kiinnittänyt huomiota

tasa arvovaltuutetun kertomus on samalla erinomainen kertomus siitä missä eri asioissa meillä on parannettavaa tasa arvon sektorilla ja niin kuin aikaisemmissa puheenvuoroissa on tullut esille kyse ei ole vain sukupuolten välisestä tasa arvosta vaan se on hyvin moniulotteinen käsite nostan tässä esille muutaman asian jotka pääosin sitä sukupuolten välistä tasa arvoa mutta ovat erittäin merkittäviä ensinnäkin työelämän tasa arvo joka tällä hetkellä edelleenkin näkyy sekä palkassa että että naisten työpaikan saamisen vaikeutena ja urakehityksessä tässä on yhä ihan selvää kyllä että meidän perhevapaauudistuksella pitää tähän kohtaan tehdä muutoksia niin että me saamme meidän työelämää tasa arvoisemmaksi ja sitä kautta myöskin naisille mahdollisuuksia edetä urallansa sekä saada työelämää ja perhe elämää paremmin yhteensovitettua näin ollen olen samaa mieltä tasa arvovaltuutetun suosituksen kanssa että tulee toteuttaa sellainen perhevapaauudistus jossa lisätään isälle kiintiöityjä vapaita ja lisätään myöskin näitten vapaiden joustavuutta toki perheille pitää jättää joustavuutta ja valinnanmahdollisuuksia siitä miten se jakaantuu mutta sinne laitetaan myöskin isälle kiintiöity osuus kun käytännössä mikään ei muutu jos ei muutoksia tehdä toinen asia minkä haluan nostaa esille on väkivalta euroopan perusoikeusviraston vuonna kaksituhattaneljätoista tekemän tutkimuksen mukaan suomi on eun toiseksi vaarallisin maa naisille naisiin kohdistuva väkivalta on merkittävä tasa arvokysymys mutta se on myöskin merkittävä ihmisoikeuskysymys naisiin kohdistuvan väkivallan suhteen suomen on turvattava istanbulin sopimuksen toimeenpanoon riittävät resurssit ja esimerkiksi matalan kynnyksen palveluihin ja turvataloihin pitää turvata paikat niin että että ei ole kynnystä hakeutua turvan piiriin tässä me olemme selvästi jälkijunassa muuta eurooppaa sitten viimeinen asia vielä seksuaalisen häirinnän suhteen se lähtee kulttuurista ja jos me ajattelemme nyt seksuaalirikollisuutta mitä on noussut esille oulussa ja helsingissä ja mitä on aikaisemminkin ollut niin kyllä se kulttuurin muutos lähtee sieltä lapsuudesta ja koulumaailmasta niin että meidän pitää asenteillamme ilmaista että me emme hyväksy minkäänlaista seksuaalista häirintää ja myöskään tietenkään väkivaltaa eli seksuaalista häirintää pitää myöskin kysyä kouluterveyskyselyissä ja ottaa sitä siellä aktiivisesti esille niin että että lapsille ja kaikille ihmisille on selkeätä että tämä tämä ei ole sallittua

on näkyvin työelämän syrjintäongelma vaikka laki meillä kieltää sen yksiselitteisesti raskaussyrjintä vaikuttaa monin eri tavoin naisten urasuunnitelmiin perhevapaiden tasapuoliseen hyödyntämiseen sekä nuorten aikuisten ajatuksiin perheen perustamisesta tämä ongelma ikävä kyllä kohdistuu erityisesti työuran alkuvaiheessa oleviin nuoriin naisiin jotka usein vielä kaiken lisäksi ovat määräaikaisessa työsuhteessa ja täytyy sanoa että julkinen sektori ei ole mikään hyvä esimerkki raskaussyrjinnässä kertomus osoittaa mielestäni selvästi sen että raskaussyrjintää koskevaa lainsäädäntöä pitää edelleen kehittää toinen tärkeä kertomuksen työelämästä esille nouseva alue on tasa arvokysymys liittyen palkka avoimuuden kehittämiseen ja sitä kautta tietysti palkkatasa arvon lisäämiseen haluankin uskoa että ministeri saarikon juuri nimittämä kolmikantainen työryhmä palkka avoimuuden varmistamiseksi saa aikaan konkreettisia ehdotuksia joiden avulla on edellytyksiä korjata perusteettomia sukupuolesta johtuvia palkkaeroja ainakin aika olisi jo edetä tässäkin asiassa sukupuolinäkökulman vahvistaminen on ollut pitkään suomessa tasa arvopolitiikan tavoitteena ja vaikka kehitystä on jonkin verran tapahtunut niin voi sanoa että tämän tavoitteen lopullinen toteutuminen on edelleen ikävä kyllä kaukana tuenkin tasa arvovaltuutetun näkemystä siitä että esimerkiksi jatkossa hallitusohjelmassa määriteltäisiin selkeät ja mittavat tasa arvotavoitteet kansallisella tasolla ja siitä sitten eri hallinnonalat voisivat johtaa omat tasa arvotavoitteensa ja myös tietenkin implementoida implementoida ne käytäntöön esimerkiksi näin voitaisiin nostaa tasa arvopolitiikan kunnianhimoa ja siihen meillä varmasti on on jatkossa syytä

arvoisa puhemies kun puhutaan tasa arvokysymyksistä niin usein kysytään mikä on se kipein tasa arvo ongelma ja siihen on mahdoton vastata koska kyse on usein isoista rakenteellisista asioista jotka ovat syrjiviä ja ne näkyvät eri tavalla eri sektoreilla me puhuimme äsken esimerkiksi seksuaalirikoksista jotka ovat ehkä niitä vallankäytön vastenmielisimpiä muotoja mitä yhteiskunnasta mutta tasa arvovaltuutetun kertomuksessa viitataan hyvin siihen että ilmiö ei suinkaan ole mitenkään uusi euroopan perusoikeusvirasto julkaisi tutkimuksen jonka mukaan suomi on eun toiseksi vaarallisin maa naisille suomalaisnaisista neljäkymmentäseitsemän prosenttia ilmoitti kokeneensa viisitoista vuotta täytettyään fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa

kohtaamaa väkivaltaa niin jos naiset kohtaavat väkivaltaa useimmiten kotona ja läheistensä taholta niin miehet taas joutuvat useimmiten tuntemattomien tekemän väkivallan kohteeksi ja silloin meidän on etsittävä erilaisia ratkaisuja siihen millä me puutumme miesten kokemaan väkivaltaan siihen lääkkeet eivät ole samoja kuin naisten kokeman väkivallan suhteen vaikka nämä myös risteävät en tarkoita sitä että miehet kokevat vain

pystytään ehkäisemään kärjistyviä tilanteita minkälaisia palveluita uhri saa joutuuko ensi ja turvakotiin jonottamaan vai pääseekö sinne silloin kun on on avun tarve kyllä joutuu jonottamaan ja näinhän se ei voi olla

tutkija puhui vihapuheesta ja hän mielestäni kiteytti oikeastaan aika yksinkertaisella mutta osuvalla tavalla sen miksi vihapuhe ja miksi se rikoksena on vaarallinen joka kannattaa ottaa tosissaan hänen kiteytyksensä oli se että siinä on yksilö joka on uhri tuon suoran teon uhri mutta siinä on uhrina myös koko yhteisö mihin tuo viha kohdistuu ja sekin meidän pitäisi muistaa tässä ajankohtaisessa keskustelussa jota käymme vaikkapa seksuaalirikosten kohdalla no sukupuolten tasa arvo työelämässä on isolla painolla kertomuksessa sen vuoksi että se on sitä vanhaa kauraa niin sanotusti tasa arvolaissa tasa arvolakihan on pikkuisen laajentunut enemmän ehkä tänne koulutuksenkin puolelle kuin aikaisemmin ja siinä on kyse myös rakenteellisista asioista ja yksittäisistä asioista jos me ajattelemme vaikka taloudellista tasa arvoa ja palkkatasa arvoa ja jos me puutumme vain palkkatasa arvokysymyksiin niin me emme pysty ratkaisemaan palkkatasa arvoa sen vuoksi että kyse on yhteiskunnan isoista rakenteellisista asioista jotka vaikuttavat siihen miten palkkaus muodostuu

jotka puuttuvat näihin isoihin rakenteellisiin kysymyksiin rakenteellisten kysymysten puolelta tasa arvovaltuutettu nostaa esiin perhevapaajärjestelmän uudistamisen joka mielestäni on äärimmäisen kiireellinen asia sillä on työllisyysulottuvuus ja sillä on tasa arvoulottuvuus

keskusteltu sen sijaan siitä miten palkkatasa arvoa voidaan lisätä tietoa lisäämällä on puhuttu enemmän mutta tekoja on itse asiassa tehty aika paljon liian vähän jos näin voisi sanoa eli usein kyse on siitä että esimerkiksi henkilöstöpoliittisen tasa arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman yhdistäminen olisi yksi keino jolla päästäisiin paremmin kiinni mutta on kyse myös siitä miten palkkakartoituksia tehtäessä saadaan sitä tietoa millä voidaan verrata palkkoja niin siellä yksittäisessä työpaikassa kuin myös toimialarajojen yli ja yksittäisessä työpaikassa jos meillä on ne salaussäännökset mitä meillä tällä hetkellä on niin me emme tosiasiallisesti pääse kiinni palkkatasa arvoon en käy nyt läpi niitä esityksiä mitä tasa arvovaltuutettu esittää mutta ne ovat lämpimästi kannatettavia koska ne tuovat sinne työpaikalle lisää välineitä millä puuttua näihin kysymyksiin aika alkaa loppua niin totean vain oppilaitosten tasa arvosta että mielestäni tämäkin jos vaikkapa palataan tähän julkiseen keskusteluun jokunen aika sitten sysmän koulusta ja rehtorin puheista kuvaa sen miten tärkeää kouluissa olisi tehdä yhdenvertaisuus ja tasa arvosuunnitelma koska sitä kautta koko työyhteisö voi sitoutua niihin tavoitteisiin joita yhdenvertaisuustyössä halutaan edistää

arvoisa puhemies ärade talman täällä on on käytetty monta hyvää erittäin hyvää puheenvuoroa kiitos niistä enkä halua itse asiassa näitä asioita moneen kertaan tämä tasa arvovaltuutetun kertomus on mielettömän iloinen uutinen se on täällä ensimmäistä kertaa ja mielestäni me olemme osoittaneet myöskin että sen sen edeltäjä tai sanotaan sen vertainen yhdenvertaisuusvaltuutetun ihmiskaupparaportoijan kertomus on osoittanut että eduskunta pystyy tällä tavalla käsittelemään näitä syrjintäkysymyksiä ja tasa arvo ja yhdenvertaisuuskysymyksiä niin että me voimme edistää sitä poliittista päätöksentekoa joka vaatii pitkäjänteistä työtä olen todella iloinen että tämä on olemassa naisverkosto ja naisjärjestöt mielestäni tekivät suuren työn kun selkeästi ilmoittivat että me haluamme pitää tasa arvovaltuutetun joka käsittelee nimenomaan sukupuolten välistä tasa arvoa että näitä ei voi yhdistää

ei ole pieni mutta on tärkeää että voimme myöskin kokonaan katsoa naisten ja sukupuolten välistä syrjintää tasa arvoa aivan erityisesti koska se käy läpi kaikkien asioiden ja ja yhteiskuntaryhmien

olen itse naisjärjestöjen keskusliiton puheenjohtaja joka on siis viidenkymmenenkahdeksan järjestön kansalaisjärjestö jossa on neljäsataatuhatta jäsentä me olemme yhdessä nytkiksen ja tanen kanssa tehneet yli puoluerajojen yli järjestörajojen seuraaville hallitusneuvotteluille tavoitteet ja hyvin paljon ne ovat yhteensovitettavissa tämän tasa arvovaltuutetun suositusten ja asioiden kanssa surullinen asiahan tasa arvopolitiikassa on tietenkin se että vaikka paljon on tehty niin yllättävän paljon on vielä tekemättä olen itse aloittanut politiikassa yhdeksänkymmentä luvulla ja samat kysymykset samat ongelmat ovat vielä edessä siinä mielessä en ehkä itse enää ole niin luottavainen että ne tapahtuvat itsestään kuten esimerkiksi edustaja mattila täällä ajatteli että valinnanvapaus

perhevapaiden korvauksista ja se kyllä kertoo vaikka nytkin on mahdollista valita ihan hyvin ihan tasavertaisesti että tilanne ei ole toivottava en usko että myöskään miehet ajattelevat että se on toivottava naisjärjestöjen työ tasa arvon edistämiseksi on ollut valtavaa koko suomen itsenäisyyden ja myöskin sitä edeltäneen kauden ajan siinä mielessä vieläkin ajattelen että naiserityistyötä on hyvin hyvin tärkeä tehdä mielestäni edellinen kyselytunti osoitti sen miten heikkoa on se tietämys esimerkiksi suomen suurimmasta ihmisoikeusongelmasta naisiin kohdistuvasta väkivallasta ikään kuin se olisi tapahtunut ihan äsken ja ikään kuin se jotenkin kohdistuisi johonkin erityiseen ryhmään me olemme saaneet monia monia huomautuksia siitä että emme ole riittävästi puuttuneet tähän kysymykseen ja olemme myöskin eurooppalaisessa vertailussa huomattavan korkealla näissä väkivaltaluvuissa väkivalta parisuhteessa on tietenkin siinä mielessä aivan erityistyyppinen että se jollain tavalla on hyvin paljon myöskin tällainen vapaus ja valtakysymys yksittäistapaus se yleensä liittyy pitkäaikaiseen väkivaltaan ja siinä mielessä edellyttää ihan erilaisia vastatoimenpiteitä kuten edustaja filatov sanoi kuin ehkä joku muu väkivaltatilanne joka on enemmän tilannekohtainen ja ehkä satunnainen puhuttiin jo näistä perhevapaista mutta mielestäni myöskin köyhyydestä ja taloudellisesta palkkaepätasa arvosta köyhyys ja hoitovastuu ja hoivavastuu ja myöskin minun mielestäni yhteen se että naiset kantavat niin suuren osan tästä hoivavastuusta sekä nuorempana että varmasti myös myöhemmällä iällä tarkoittaa myös että heidän palkkakehityksensä tai ehkä heidän urakehityksensä heidän valintansa silloin uran aikana ovat sellaisia että he eivät pysty rakentamaan esimerkiksi sellaista eläkettä kuin jos heillä olisi ollut mahdollisuus jakaa niitä hoitovastuita paremmin me olemme saaneet paljon aikaiseksi ja meillä on kansainvälisiä sopimuksia jotka velvoittavat meitä ajattelen että esimerkiksi väkivallan vastaisessa työssä ihmiskaupan vastaisessa työssä ja niin edelleen meidän jollain tavalla pitää ylläpitää tätä naisjärjestöjen yli puoluerajojen menevää yhteistyötä se on vielä välttämätöntä koska meillä ei ole meidän puolueissa eikä eduskunnassa sellaista sananvaltaa minkä me ansaitsemme meillä on siinä mielessä ongelmaa että me emme ole päässeet esimerkiksi edustavuudessa paljon yli tämän neljänkymmenen prosentin kolmessakymmenessä vuodessa ei ole tapahtunut kehitystä enkä aja tässä mitään matemaattista absoluuttista ratkaisua mutta olisi kuitenkin hyvä jos se vaihtelisi edes jonkin verran että se ei tuntuisi niin syrjivältä ajattelen että meidän pitäisi miettiä sitä miten valiokuntajakaumat olisivat jollain tavalla tasaisemmat niin että me emme ole tavallaan niin stereotyyppisesti jakautuneita mies ja naisvaliokuntiin koska ne vaikuttavat myöskin siihen mitkä asiat muuttuvat tärkeämmiksi ja mitkä nousevat poliittisen agendan päälle sen takia toivon että tämä naisverkoston ja naisjärjestöjen yhteistyö joka sitten toivottavasti myöskin poikii yli sukupuolten menevää yhteistyötä voisi antaa tulosta olenkin tosi tosi iloinen siitä että on syntynyt uusi tasa arvoa edistävä miesjärjestö jonka nimi

joka on kuullut tämän imfn christine lagarden vetoomuksen miehille nyt on myös miesten aika toimia tasa arvon

arvoisa puhemies hyvät kollegat

on paljon kiinni kurottavaa kuten tasa arvovaltuutettukin kertomuksessaan toteaa taloudelliset erot naisten ja miesten välillä ovat selvät palkkaero miesten hyväksi on kuusitoista prosenttia ja eläke ero vielä enemmän kaksikymmentäyksi prosenttia palkkaeroa pitää kaventaa nykyistä ripeämmin ja paremmin keinoin sillä nykytahdilla palkkaeron hävittämiseen menee viisikymmentä vuotta tasa arvovaltuutetun mukaan tapaan usein pienituloisia eläkkeensaajia naisia jotka kertovat että eläketulot eivät mitenkään riitä edes kaikkein välttämättömimpiin menoihin eli asumiseen ruokaan lääkkeisiin ja terveydenhoitoon koska eläke on niin pieni ja menot kallistuvat kallistumistaan

puhemies tasa arvovaltuutettu nostaa täydestä syystä esiin myös miesten pitämien perhevapaiden harvalukuisuuden totta on miehet pitävät yhä suorastaan surullisen vähän perhevapaita vain alle kymmenen prosenttia näin siitä huolimatta että tiedämme hyvin että tasaisempi perhevapaiden pitäminen hyödyttäisi niin naisia lapsia kuin miehiä itseään naisten kohdalla vanhemmuus vanhempainvapaat ja kotihoidontukijaksot näkyvät työuran supistumisena kun äidit jäävät kotiin pitkiksi ajanjaksoiksi hoitamaan lapsia isät jatkavat työssään usein miehet myös etenevät paremmin palkattuihin tehtäviin syntyy trendi jossa miesten palkkatulot kohoavat jatkuvasti ja työurasta tulee pitkä toisin käy naisille eikä perheen perustamisen vuosina syntynyt palkkaero näytä myöhemminkään tasoittuvan vuodet kuluvat ja niiden aikana tullut ansiotuloero realisoituu naisten vähäisempinä työeläkkeinä arvoisa puhemies eläketuloilla on suuri merkitys eläkeläisköyhyyden vähentämisessä avainasemassa taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin eläkeläisenä on ehjä työura ja riittävä palkka hyvin yhteensopiva työ ja perhe elämä sekä perhevapaiden jakaminen tasaisemmin erityishuomiota on kiinnitettävä hyviin työsuhteisiin ja on varmistettava ettei kukaan tämän päivän työikäisistä huonojen työsuhteiden vuoksi vaille eläketurvaa ja joudu eläkeköyhyyteen sukupuolten välinen tasa arvo opinnoissa työssä ja taloudellisesti on yhteiskunnallinen tavoite jota kannattaa tavoitella siihen velvoittaa myös tasa arvolaki joka edellyttää että naisilla ja miehillä pitää olla yhtäläiset edellytykset kaikilla elämänalueilla arvoisa puhemies hyvät kollegat olettehan varmistaneet että oma kotikuntanne on allekirjoittanut eurooppalaisen paikallis ja aluehallinnon tasa arvon peruskirjan sen tavoitteena on edistää sukupuolten välistä tasa arvoa kunta ja aluehallinnossa vahvistaen sitoutumista sukupuolten välisen tasa arvon edistämiseen laajasti poliittisessa paikallisessa päätöksenteossa

turhan vähän mielestäni valitettavaa on ettei tämän sipilän hallituksen hallitusohjelmassa ole lainkaan sukupuolten tasa arvoon liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä ja tämä on kyllä näkynyt toivon suunnan muuttuvan hyvin pian suomessa

arvoisa rouva puhemies täällä on käytetty monia oikein hyviä puheenvuoroja todella tasa arvoiset mahdollisuudet niin pojille kuin tytöille päästä opiskelemaan haluamalleen alalle tasa arvoiset mahdollisuudet niin naisille kuin miehillekin työskennellä ja edetä uralla molemmille yhtä hyvin ja tietysti saada yhtä suuret ansiot perheen ja opiskelun perheen ja työn yhteensovittamisessa meillä on todella vielä tekemistä ja ajattelen että tähän tarvitaan paitsi sitä oikeaa asennetta myös tahtotilaa ja uskoisin että se on kyllä enenevässä määrin mahdollista meillähän täällä eduskunnassa on eduskuntatyön uudistamistyöryhmä puhemies risikko johtaa ja tämä työn ja perheen yhteensovittaminen on sielläkin yksi keskeinen teema mutta sitten haluaisin vielä palata vähän tuohon edellisen puheenvuoroni teemaan kouluympäristöstä meillä lapsilla opiskelijoilla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön ja oppilasta ja opiskelijaa on suojattava niin väkivallalta kiusaamiselta kuin häirinnältä se mikä täällä oli hälyttävää perusopetuksessa kahdeksas ja yhdeksäs luokkalaisista pojista kaksitoista prosenttia ja tytöistä kolmekymmentä prosenttia ja sitten lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten pojista kahdeksan prosenttia ja tytöistä kolmekymmentä prosenttia oli kokenut seksuaalista häirintää suuri osa tästä tapahtuu koulupäivän ulkopuolella mutta osa tapahtuu koulussa ja niin kuin tässä salissa olemme viime aikoina ja tänäänkin puhuneet paljon on tapahtunut karmeita myös koulun ulkopuolella täytyy sanoa että me emme ole saaneet suojeltua meidän lapsiamme ja nuoriamme niiltä tapahtumilta mitä on tapahtunut ja olen todella pahoillani pahoillani näistä tapahtumista ja myötätunto on vanhempien ja läheisten luona myös näissä asioissa

kirjoituksessa vielä hälyttävää oli että peruskoulun kahdeksas ja yhdeksäs luokkalaisista yksitoista prosenttia olisi tarvinnut tämänkaltaisessa tilanteessa apua koulun aikuisilta mutta ei ollut saanut sitä ajattelen että tämä on erityisen huolestuttava tilanne yksitoista prosenttia olisi tarvinnut tilanteessa koulun aikuiselta apua mutta ei ollut saanut sitä osaamisen lisäksi on myös oltava halua ja rohkeutta puuttua esiin nousseisiin tilanteisiin ja ongelmiin näin toteaa tasa arvovaltuutettukin ajattelisin että ehkä liian vähän puhumme kouluissa tunne ja vuorovaikutustaitojen oppimisesta ja opettelemisesta näkisin että tunne ja niin lasten välisessä vuorovaikutuksessa vanhempien opiskelijoiden nuorten välisessä vuorovaikutuksessa ja lasten ja nuorten ja aikuisten välisessä vuorovaikutuksessa

tarvittaisiin huomattavasti enemmän ja toivoisin että koulussa näihin kiinnitettäisiin enenevässä määrin huomiota mutta sitten niin kuin tuossa aiemmin jo sanoin tässä tasa arvovaltuutetun kertomuksessa on paljon hyvää ja laadukasta tekstiä ja monia hyviä ja laadukkaita kappaleita mutta sitten minua hämmästytti kun selailin tätä tämä kappale kuudella otsikolla sukupuolen moninaisuus ja kun katselin tätä niin tässä tuli kyllä vääjäämättä esiin se että tämä on pitkälti setan esitteiden tekstiä kun tätä lukee läpi niin verrattuna toisiin osioihin tämä jää kyllä huomattavasti hatarammalle ja mistä perusteluita mihinkäkin asiaan tuleekin

ihmettelenkin kyllä että tasa arvovaltuutettu on tällä tavoin sisällyttänyt ne tämmöiseen ensimmäiseen kirjaansa tämähän lähtee siitä että myös etene tämmöinen sosiaali ja terveysalan eettinen neuvottelukunta mikä koostuu hyvin eri alojen ammattilaisista on ottanut ikään kuin valtuudekseen määritellä jo sukupuolen aivan meidän laista poikkeavalla tavalla ikään kuin sukupuoli olisi tämmöinen monien asioiden jatkumo ja tässä tuleekin esille että kappaleessa on monia ristiriitoja meidän nykyisen lain kanssa ja myös nykyisten yleisten käsitteiden kanssa ja nimenomaan sellaisten jotka pyrkivät lisäämään terveyttä ja hyvinvointia näin pitkällä tähtäimellä

seksuaalitasa arvon kansalaisjärjestö johon kuuluu osa seksuaalivähemmistöistä mutta läheskään kaikki seksuaalivähemmistöt eivät kuulu siihen eivätkä kannata setan linjauksia ja tämä on hyvä muistaa ja näihin sukupuoli ja seksuaaliasioihin liittyen on hyvä muistaa että meillä on laissa kolme tärkeää eri mitä ei saisi sekoittaa keskenään ja valitettavasti tänä päivänä sekoitusta tapahtuu paljon nimittäin meillä on sukupuoli sitten meillä on sukupuoli identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ja kun tänä päivänä yhteiskunnassa keskustellaan näistä asioista valitettavan usein käytetään käsitettä sukupuoli kun pitäisi puhua sukupuoli identiteetistä tai sukupuolen ilmaisemisesta tai ristiriidasta näiden asioiden välillä sitten tässä on otettu ikään kuin poliittista kantaa myös translain muutokseen ja täytyy sanoa niin aiemminkin olen todennut että kahdeksankymmentä luvulta lähtien olen ollut myös sukupuolivähemmistöjen kanssa tekemisissä enkä ole tavannut yhden ainutta transprosessin läpi käynyttä joka kannattaisi tätä translain muutosehdotusta mitä monin tavoin pyritään tuomaan läpi

siinä mielessä ajattelisin että kun meidän lapsilla ja nuorilla on tänä päivänä monta kertaa hyvin haasteelliset elinolosuhteet niin perheissä kuin koulussa ja on paljon rikkinäisyyttä ja on paljon myös ristiriitoja osalla nuorista myös ristiriitaa oman identiteetin seksuaali identiteetin ja kehon välillä niin yritetään olla turvallisia aikuisia myös terveydenhuollon ammattilaisia opettajia läheisiä koulussa ja annetaan meidän lapsille ja nuorille rauhassa aikaa kasvaa ja kehittyä huolehditaan turvallisesta rauhallisesta

tasa arvovaltuutetun tämmöinen ikään kuin linjanveto tai tai poliittinen toive näitä kaikkia asioita on hyvä tarkkaan tutkailla ja arvioida ja tehdä se nimenomaan niin että meidän lapset ja nuoret ja myös aikuiset huomioidaan omine tarpeineen ja tehdään päätöksiä jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia ja nimenomaan pitkällä tähtäimellä ja kestävällä tavalla

edustaja tanus tuossa toikin juuri äsken ansiokkaasti esille sen toisen epäkohdan johon olisin tässä raportissa kiinnittänyt huomiota eli tämän aivan selkeän ideologisuuden näissä transsukupuolikysymyksissä mikä tässä kertomuksessa ilmenee ja aivan omituisen painoarvon näillä asioilla vaikka tasa arvovaltuutettu ei ilmeisesti henkilönä olekaan suorastaan poliittinen toimija toisin kuin esimerkiksi niin tässä kyllä näkyy aivan selvä poliittinen painotus ja mielestäni tällaista ei saisi näissä virallisissa raporteissa kyllä esittää tämä toinen epäkohta ainakin nyt tässä vaiheessa keskustelun ainoana ja siten oletettavasti myös parhaana mieskeskustelijana nostaa esille on se että tässä raportissa on hyvin ohuesti huomioitu miesten näkökulma miehet ovat kuitenkin käsitykseni mukaan vähemmistösukupuoli suomessa eli se näkökulma kuitenkin pitäisi huomioida itse asiassa kertomuksen sivulla kuuteentoista sanotaan suoraan tässä kertomuksessa ei ole erillistä osiota miesten ja poikien kokemista tasa arvo ongelmista kuitenkin samalla sivulla myöhemmin todetaan lähes kolmasosa tasa arvovaltuutetun asiakasyhteenotoista tulee miehiltä kuinka on mahdollista että tässä nyt sitten ei ole sitä miesten omaa osiota onko tasa arvovaltuutettu tehnyt tahallaan vai vahingossa huonoa työtä voiko tällaisen kertomuksen esittää palautettavaksi uudelleenvalmisteluun niin että se tulisi kelvollisena meidän keskusteltavaksemme eduskuntaan miesten syrjäytyminen on yleisempää työttömyys on yleisempää poikien

oleville miehille eihän tässä kertomuksessa esitetä mitään toimia miesten aseman parantamiseksi vain painostetaan perhevapaisiin vaikka perheissä asia nähtäisiinkin toisin entä missä tässä kertomuksessa huomioidaan miesten kokema perheväkivalta
arvoisa

puhemies kannattaa muistaa se että tasa arvovaltuutettu ei kata kaikkia yhteiskunnan eriarvoisuuskysymyksiä vaan hänen toimialansa on rajoitettu ja se tietyllä tavalla ohjaa myös niitä asioita mitä tässä kertomuksessa on mutta haluaisin puolustaa tasa arvovaltuutettua siinä näkökulmassa että kyllä hän esimerkiksi meillä valiokunnassa nosti esiin myös näitä mieserityisiä ongelmia niitäkin jotka eivät ehkä nousseet keskustelussa ja jotka eivät ihan suoraan liity tähän tematiikkaan joka on hänen vastuullansa mutta kun tässä syytettiin näitä kertomuksia poliittisiksi niin kyllähän yhteiskunnan eteenpäinvieminen on aina poliittista siellä on aina jonkunlainen poliittinen linjaus takana se on tasa arvopoliittinen se on lapsipoliittinen se on jotakin ja se ei välttämättä ole sama asia kuin puoluepoliittinen uskon että kaikilla meidän en edes tiedä kaikkien valtuutettujen taustoja mutta olettaisin on voimakasta yhteiskunnallista taustaa koska he ovat tällaiseen tehtävään lähteneet ja he osaavat pitää sen erillään silloin kun toimivat valtuutettuna ja tekevät sitä työtä tai silloin kun he toimivat muussa yhteiskunnassa nostaisin täältä nyt esiin esimerkiksi sen että kun koulujen ja oppilaitosten tasa arvosuunnitelmat tulleet uutena elementtinä niin tässä nimenomaan puututaan tähän mieserityiseen tai poikaerityiseen tasa arvokysymykseen siellä kohdassa tasa arvovaltuutettu nimenomaan suosittaa sitä että kiinnitetään huomiota sukupuolten välisten oppimiserojen kaventamiseen siihen tuo tasa arvosuunnittelu on välineenä yksi hyvä koska siinä voidaan etsiä niitä keinoja mistä eriarvoisuus johtuu mistä poikien heikommat oppimistulokset johtuvat onko kyse siitä että kulttuuri on sellainen että se ei suosi poikien koulussa koulussa olemista tai siellä pärjäämistä onko kyse siitä että poikakulttuuri on sellainen että se ei arvosta esimerkiksi koulutusta samalla tavalla kuin tyttökulttuuri tai onko kyse siitä että arvioidaan eri tavalla poikien ja tyttöjen osaamista ja siinä on jotakin ongelmaa jossa on sukupuolisilmälasit

eduskunnassa kiinnitämme huomiota jatkossa siihen miten näitä asioita seurataan ja että eri kertomuksissa on vähän eri painopisteet eikä aina ne samat silloin jos toimiala on varsin laaja vielä tähän kertomusten rytmiin ja siihen mitä niissä on jokainen valtuutettu joutuu laajasta joukosta valitsemaan ne asiat joita kulloiseenkin kertomukseen

silloin eduskunta ehtisi tekemään omat suosituksensa ja myös seuraamaan sitä tapahtuuko niille jotakin tämä rytmitys on hyvä suhteessa hallitusneuvotteluihin mutta toisaalta eduskunnan päätösvallan ja ikään kuin tällaisen asioiden eteenpäinpuskemisvallan näkökulmasta olisi hyvä että nämä kertomukset tulisivat mahdollisimman varhain eivätkä silloin kun meillä on viimeinen hetki täällä kaikkien muidenkin lakiruuhkien kanssa

arvoisa puhemies tähän viimeiseen tämän voi nähdä mielestäni monelta näkökannalta ollessani yhdenvertaisuusvaltuutettu eli vähemmistövaltuutettu koin itse asiassa sen tosi onnistuneeksi että oli kauden lopussa jolloin jollain tavalla oli sellaista tahtoa että on huomannut ettei ole pystytty ehkä ajattelemaan asioita niin kokonaisvaltaisesti kun nämä uudistukset ovat tällaisia temaattisia eivätkä välttämättä sektorikohtaisia siinä mielessä ehkä ainakin silloin aikaisemmin niitten kertomusten ja eduskunnan käsittelyn perusteella on viety valtavasti eteenpäin esimerkiksi ihmiskaupan vastaista työtä mikä ei olisi tapahtunut ilman että olisi kerätty samalla tavalla sitä yhteistä voimaa ja kerätty kaikkia toimenpiteitä

meillä on sitten tästä sukupuolten välisestä tasa arvosta naiset tai miehet minun mielestäni hän hyvin ottaa esille sen että tämä ei ole nollasummapeliä jokainen naisten asemaa edistävä tasa arvoteko on itse asiassa myöskin miehiä palveleva ei se tasaisempi hoivajako ole ketään vastaan vaan me tiedämme että se

on myös otettu esille se että esimerkiksi väkivalta on hyvin erilaista ja köyhyyttä on eri syistä miehillä ja naisilla mutta naisten nämä ongelmat yleensä johtuvat nimenomaan heidän sukupuolestaan elämäntilanteesta riippumatta kun taas monet eivät kaikki mieserityiskysymykset ovat enemmän elämäntilanteita kuin vain siitä miehisyydestä johtuvia ja se liittyy myöskin tähän vallanjakoon että ne kysymykset jotka ovat naiserityisiä eivät välttämättä aina ole olleet poliittisen agendan huipulla mutta en toki vähättele miesten ongelmat ovat tietenkin yhtä tärkeitä kukaan nainen ei varmaan ole halunnut vähätellä yleensä naispoliitikot ovat ajaneet myöskin sosiaalisia reformeja jotka ovat auttaneet miesten asemaa ja sosiaaliset kysymykset yleensä ovat olleet nimenomaan naisten poliittisella agendalla

rouva puhemies tässä on käytetty oikein hyviä puheenvuoroja edustaja mäkelä nosti miesnäkökulmaa esiin ja toisaalta edustaja biaudet hyvinkin sitä että monta kertaa kun edistetään tasa arvoa se on sekä miesten että naisten hyväksi mutta

mainitsikin on miesten kokema perheväkivalta se on vielä ehkä edelleen sellainen mikä liian usein jää sinne piiloon ja ja miehillä edelleenkin tuntuu olevan iso kynnys lähteä siitä kertomaan ja valitettavan usein vielä jää sitten niin että sitä ei edelleenkään oteta oikein vakavasti että siihen liittyy monenlaisia tuntemuksia ja monenlaisia haasteita ja kaikenlainen väkivalta tietysti on oire jostakin ja siihen pitää tarttua mutta tietyllä tavalla tässä on erikoispiirteitä silloin kun se perheväkivalta lähisuhdeväkivalta kohdistuu miehiin edustaja filatov toi minusta hyvin esille tätä ajankohtaa meillähän hiljakkoin oli oli lapsiasiavaltuutetun kertomus käsittelyssä ja nyt sitten tämä tasa kertomus molemmat ensimmäistä kertaa ja neljän vuoden välein molemmat on tarkoitus tuoda itse kyllä kanssa mietin eikö olisi parempi ainakin jonkin verran aikaisemmin tuoda näitä kuin aivan täällä lopussa että jos nyt ei ihan alkukauteen siellä on paljon paljon ohjelmien tekemistä ja muuta kun pääsee eduskunta liikkeelle mutta mutta kuitenkin vaikka puoleenväliin kautta että olisi mahdollisuus vielä tehdä jotakin toinen asia minkä haluaisin nostaa tässä esille tämän käsittelyn ajankohdasta siinä mielessä että toivetta kyllä on tullut ja esittäisinkin rouva puhemiehelle että voisivatko nämä niin lapsiasiavaltuutetun kuin tasa arvovaltuutetun käsittelyt olla enemmän päiväaikaan aikaisemmin että ne voisivat saada vielä paremman käsittelyajankohdan ja ja voisiko ajatella että että näistä käytäisiin myös myös jonkinlainen esimerkiksi ne tulisivat välttämättä

ajattelen että tämmöinen käsittelymuutos edesauttaisi sitä että jokaisessa ryhmässä näitä käytäisiin huolellisemmin ja paremmin läpi ja ja arvioitaisiin asioita missä on vielä puutteita ja mihin voitaisiin ehkä saada vielä muutoksia aikaiseksi tällaista toivetta esittäisin myös joissakin keskusteluissa tämä nousi toistenkin kansanedustajien taholta esille että voisi olla parempi aiemmin päivällä jos mahdollista ja ehkä myös näitä ryhmäpuheenvuoroja niin saisimme vielä lisää vahvuutta näiden

sen verran vielä että edustaja filatov oli äsken täysin oikeassa niin juuri pitäisi olla että näitä asioita käsiteltäessä näiden valtuutettujen henkilökohtaiset mielipiteet ja puoluetaustat eivät näkyisi läpi mutta nyt kuitenkin on niin että esimerkiksi julkisesti sosiaalidemokraattien eduskuntavaaliehdokkaana ja useissa hänen linjauksissaan näkyy nimenomaan hänen puoluepoliittinen taustansa nyt en tiedä mikä on tämän tasa arvovaltuutetun maarianvaaran puoluetausta mutta hyvin punavihreältä se tämän kertomuksen perusteella vaikuttaa tällainen tällainen piilovaikuttaminen on mielestäni suorastaan pelottavaa jos esimerkiksi tämän kertomuksen suositukset toteutettaisiin sellaisenaan oltaisiin varsin pian tilanteessa jossa olisi laitonta sanoa että sukupuolia on vain kaksi ja ettei mies voi synnyttää tällainen ajatus tuntuu äkkiseltään naurettavalta että näiden sanominen olisi laitonta mutta jo tällä hetkellä tällaisten asioiden ilmaiseminen johtaa kieltoon sosiaalisessa mediassa facebook sensuroi tällaiset kommentit pois jo tänä päivänä ja jos tämän raportin lainsäädännölliset ja rikoslain kannalta merkittävät muutosehdotukset toteutettaisiin sellaisenaan suunta tulisi olemaan sama myös rikoslain käytäntöjen puolella

arvoisa puhemies olen kyllä tiukasti eri mieltä tästä analyysistä minkä edeltäjä lopuksi teki siitä mikä tulee minkäkin kertomuksen mukaan kielletyksi koska koska sellaisia esityksiä tässä kertomuksessa ei ole mitä tulee tähän painoarvoon niin itse asiassa siinä on varmasti monenlaisia keinoja joilla me voimme saada paremmin esiin ja koko eduskunnan tietoon niitä niitä analyysejä ja niitä suosituksia mitä valtuutetut tekevät mutta minusta on oleellista se että valtuutetut tekevät itsenäisesti omaa työtänsä ja he tekevät omista näkemyksistänsä omista kansainvälisistä sopimusanalyyseistänsä ja tutkimustiedon perusteella niitä esityksiä joita he tekevät ja poliittiset päättäjät päättävät mitkä lait säädetään ja mitkä jätetään säätämättä siinä se politiikka tulee

on taustalla että tämä on vain rakenteellisesti tullut näin myöhään niin tällä hetkellä me joudumme kuulemaan kirjallisesti valtaosan asiantuntijoista sen vuoksi että ei yksinkertaisesti ole aikaa kun meillä on tämä loppuruuhka ehkä sen takia kiinnitin huomiota siihen että tämä loppuvaihe on hankala ja toivoisin että näitä kertomuksia voitaisiin käsitellä ikään kuin riittävän ajoissa

meillä on itsenäiset valtuutetut jotka raportoivat eduskunnalle ja tekevät myöskin suosituksia ja joilla on tiedonsaantioikeus se on todella todella arvostettua muuallakin ja on hieno järjestelmä eli suojellaan sitä

vielä lyhyesti tuo mihin viittasin äskeisessä väitteessäni näistä kriminalisoinneista ja rikoslaista elikkä sivulla sadassaseitsemässä raportissa kohdassa seitsemän piste neljä suositukset lukee seuraavaa lainsäädäntöä tulisi kehittää siten että se tunnistaa esimerkiksi sukupuolittuneen vihapuheen ja viharikokset sekä naisiin kohdistuvan väkivallan selvitetään esimerkiksi tulisiko kiihottaminen kansanryhmää vastaan rikoksen tunnusmerkistöön kirjata sukupuoli sukupuoli identiteetti ja sukupuolen ilmaisu erityisesti tämä viimeinen lause eli sukupuoli identiteetti ja sukupuolen ilmaisu tarkoittaa suomen kielelle käännettynä juurikin sitä mitä äsken mainitsin jos sanot että sukupuolia on vain kaksi ja mies ei voi synnyttää syyllistyt rikokseen tämän suosituksen mukaan